ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö kahdeksantoista yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdestoista kahdettatoista kaksituhattakuusitoista pidetyssä kolmannessa täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

mikä tarkoittaa sitä että sosiaalikuraattorin kelpoisuusehtoja ei heikennetä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö neljäkymmentäkaksi yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdestoista kahdettatoista kaksituhattakuusitoista pidetyssä kolmannessa täysistunnossa yleiskeskustelussa on krista mikkonen antero vartian kannattamana ehdottanut että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseen yksi mukaisesti

kello

keskeytynyt täysistunto jatkuu pyydän edustajia ottamaan paikkansa

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

kaksituhattakuusitoista pidetyssä ensimmäisessä täysistunnossa keskustelussa on timo harakka krista kiurun kannattamana tehnyt vastalauseen yksi mukaiset viisi lausumaehdotusta touko aalto on satu hassin kannattamana vastalauseen kahden mukaisen lausumaehdotuksen kari uotila on paavo arhinmäen kannattamana vastalauseen kolme mukaiset kolme lausumaehdotusta stefan wallin on mikaela nylanderin kannattamana vastalauseen neljän mukaisen lausumaehdotuksen

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi kahdestoista kaksituhattakuusitoista pidetyssä ensimmäisessä täysistunnossa keskustelussa on timo harakka heli järvisen kannattamana ehdottanut että lakiehdotukset hylätään

timo harakka on heli järvisen kannattamana tehnyt vastalauseen yhden mukaisen lausumaehdotuksen peter östman on sari tanuksen kannattamana vastalauseen kahden mukaisen lausumaehdotuksen

hylkäämisestä lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista

äänestetään erikseen mietintöä vastaan

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi kahdestoista kahdettatoista kaksituhattakuusitoista pidetyssä ensimmäisessä täysistunnossa keskustelussa on timo harakka li anderssonin kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia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 keskustelu asiasta päättyi kahdestoista kahdettatoista kaksituhattakuusitoista pidetyssä ensimmäisessä täysistunnossa keskustelussa on mikaela nylander jari myllykosken kannattamana ehdottanut että

lakiehdotus hylätään

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi kahdestoista kahdettatoista kaksituhattakuusitoista pidetyssä ensimmäisessä täysistunnossa keskustelussa on li andersson jukka gustafssonin kannattamana ehdottanut että lakiehdotukset hylätään mikaela nylander on peter östmanin kannattamana ehdottanut että toinen lakiehdotus hylätään mikaela nylander on peter östmanin kannattamana tehnyt vastalauseen yksi mukaiset kaksi lausumaehdotusta

ensin äänestetään toisen

seuraavaksi äänestetään ensimmäisen lakiehdotuksen

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi kahdestoista kahdettatoista kaksituhattakuusitoista pidetyssä

li anderssonin kannattamana ehdottanut että lakiehdotukset hylätään

peter östmanin kannattamana tehnyt vastalauseen kahden mukaisen lausumaehdotuksen

lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

on sari tanus peter östmanin kannattamana ehdottanut että lakiehdotukset

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia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

pidetyssä kolmannessa täysistunnossa keskustelussa on antero vartia krista mikkosen kannattamana ehdottanut että lakiehdotus hylätään antero vartia on krista mikkosen kannattamana tehnyt vastalauseen

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi kahdestoista kahdettatoista kaksituhattakuusitoista pidetyssä kolmannessa täysistunnossa keskustelussa on hanna sarkkinen merja mäkisalo ropposen kannattamana tehnyt vastalauseen yhden mukaisen lausumaehdotuksen antero vartia on krista mikkosen kannattamana tenhyt vastalauseen kaksi mukaiset kaksi lausumaehdotusta peter östman on sari essayahin kannattamana tehnyt vastalauseen kolme mukaiset kolme lausumaehdotusta

lopuksi on päätettävä keskustelussa

erikseen mietintöä vastaan

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljästoista asia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 keskustelussa on hanna sarkkinen jari myllykosken kannattamana ehdottanut että lakiehdotus hylätään merja mäkisalo ropponen on anneli kiljusen kannattamana tehnyt vastalauseen yksi mukaiset kaksi lausumaehdotusta hanna sarkkinen on jari myllykosken kannattamana tehnyt vastalauseen kahden mukaisen lausumaehdotuksen

on äänestettävä lakiehdotuksen

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi kaksituhattakuusitoista pidetyssä kolmannessa täysistunnossa keskustelussa on merja mäkisalo ropponen anneli kiljusen kannattamana tehnyt vastalauseen yksi mukaiset kaksi lausumaehdotusta veronica rehn kivi on anders adlercreutzin kannattamana ehdottanut

toimenpidealoitteet yhdeksäntoista

neljäkymmentäkahdeksan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemästoista asia käsittelyn pohjana on työelämä ja ja tasa arvovaliokunnan mietintö viisitoista yleiskeskustelu asiasta päättyi yhdeksäs kahdettatoista kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa puhemies vastalauseen kaksi mukaisesti ehdotan kolmatta pykälää poistettavaksi

arvoisa puhemies ehdotan että kaksi a luvun neljäs pykälä hyväksytään vastalauseen yhtenä mukaisena

arvoisa puhemies kannatan edustaja nurmisen tekemää esitystä

arvoisa puhemies vastalauseen kaksi mukaisesti ehdotan viidettä pykälää poistettavaksi
arvoisa herra puhemies edustaja kontula ahkerasti on tehnyt niin hyviä esityksiä että otan ilolla

arvoisa puhemies vastalauseen kaksi mukaisesti ehdotan kuudetta pykälää poistettavaksi

arvoisa puhemies esitän että pykälä hyväksytään vastalauseen yhtenä mukaisena

arvoisa puhemies vastalauseen kaksi mukaisesti ehdotan yhdeksättä pykälää poistettavaksi

ilmeisesti

merkitään myös edustaja gustafsson

puhemies vastalauseen kaksi mukaisesti ehdotan kahdettatoista a pykälää poistettavaksi
arvoisa puhemies kannatan edustaja kontulan tekemää

aiemmin tänään keskeytettyä päiväjärjestyksen toisen asian käsittelyä jatketaan käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö

yleiskeskustelu jatkuu

pyydän salia kuuntelemaan puhujaa ja jatkamaan muita keskusteluja salin ulkopuolella

kuuntelemaan puhujaa ja pidetään palaverit istuntosalin ulkopuolella

on aivan selvää että etäisyydet tulevat kasvamaan ja vaarantavat kansalaisten oikeudet turvalliseen hoitoon hätätapauksissa on tuomittavaa että hallituspuolueet unohtavat potilaan valtataistelussaan hallituksen keskittämisinto vaarantaa hyvän hoidon potilaan omalla äidinkielellä samalla monet muut seikat puhuvat vaasan keskussairaalan puolesta vaasan sairaalan on monessa tutkimuksessa todettu olevan yksi maamme parhaista sairaaloista ja hoitoon ja tutkimukseen panostetaan jatkuvasti alueen väestö on kasvusuunnassa ja työllisyys ja innovaatiot ovat korkealla alueen vienti vetää ja yritykset ja korkeakoulut tekevät tiivistä yhteistyötä uusien innovaatioiden ja tuotteiden parissa onko maan hallituksella todella varaa kurjistaa näin dynaamista aluetta suomessa vaasan keskussairaala ei ole tärkeä vain alueen ruotsinkielisille vaan samalla myös alueen yrityksille ja näin ollen koko suomelle ruotsalainen eduskuntaryhmä vastustaa siis lakimuutosta esitämme omassa vastalauseessamme että ensimmäisen lakiehdotuksen neljännenkymmenennenviidennen pykälän kolmas momentti poistetaan ja lisäksi esitämme että

kolmanteen momenttiin lisätään vaasan sairaanhoitopiiri laajaa ympärivuorokautista päivystystä järjestäviin keskussairaaloihin lisäksi esitämme että poistetaan lause etelä pohjanmaan sairaanhoitopiirin vastuusta järjestää päivystyspalvelut suomen ja ruotsin kielellä viidenteen momenttiin esitämme muutosta

vastalauseemme mukaisesti ja tämä kuuluisi näin kunnalla tai sairaanhoitopiirillä on oikeus ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon tai akuuttilääketieteen päivystyksen järjestämiseen keskussairaalan lisäksi myös muussa yksikössä jos palvelujen saavutettavuus sitä edellyttää eikä väestön tarvitsemia palveluja voida riittävästi turvata ensihoitopalvelun avulla

arvoisa puhemies

täyspäivystys siirtyy seinäjoelle niin vaasasta kustannukset eivät katoa vaasa on myötäsyntyisesti kaksikielinen kaupunki ja rannikko pohjanmaa on kaksikielinen siellä pääkielenä on ruotsi viisikymmentäyksi prosenttia väestöstä on ruotsinkielisiä äidinkieleltään vähän yli neljäkymmentä prosenttia suomenkielisiä ja loput ovat muunkielisiä sen takia siellä vaikka ollaan kaksikielisiä vaasan keskussairaalassa kaksikielisyyden ylläpitäminen maksaa miljoonan vuodessa miksi näin siksi että siellä tarvitaan kielenkääntäjiä kääntämään kaikki lausunnot siellä on muutama ruotsin kielen opettaja ja sen lisäksi kielilisä maksetaan ihmiselle toisesta kotimaisesta kielestä nämä kustannukset tulevat jäämään vaasaan koska vaasan keskussairaala tulee toimimaan edelleenkin mutta nämä samat kustannukset kasvattavat seinäjoen keskussairaalan menoja koska siellä tarvitaan niin ikään kielenkääntäjiä ruotsin kielen opettajia ja ja siellä tullaan maksamaan vastedes kielilisä sen lisäksi nopeisiin kuljetuksiin silloin jos vaasan keskussairaala ei pysty jotakin asiaa hoitamaan niin kuin ei ei pysty jollei päivystystä ole tarvitaan ambulanssi ja yhden täyden palvelun ambulanssin ylläpitäminen maksaa noin puoli miljoonaa euroa vuodessa näitä ambulansseja on laskettu vähintään kaksi tälle välille nyt on jo kaksi miljoonaa euroa tullut lisäkustannuksia seinäjoen keskussairaalalle siinä ne säästöt pikkuhiljaa alkavat sitten sulaa niin se vain on kun pitäisi ottaa käännellä minä aina olen sanonut että pitää käännellä mitalia molemmin puolin ja katsoa sieltä ja täältä sen lisäksi mikä meidän täytyisi nyt muistaa tässä asiassa kun täällä nyt jankutetaan tai ei jankuteta anteeksi vaan sanotaan että itse asiassa vaasan keskussairaalasta ei oikeastaan poistu yhtään mitään että kaikki sellainen mitä siellä tähän saakka on ollut tulee sinne jäämään

pohjanmaan keskussairaalaan seinäjoelle halutaan kahden miljoonan lisäkustannukset per vuosi tämä on se käsittämättömyys jota minä en tässä asiassa ymmärrä ja tämä on se asia joka tekee tästä pelkästään poliittisen päätöksen ei tarkoituksenmukaista päätöstä sinänsä sillä asialla että lääkäri osaa puhua suomea tai ruotsia tai sekä suomea että ruotsia ja sillä asialla että hoitohenkilökunta osaa puhua suomea ja ja ruotsia ei ruotsinkielisyyttä ratkaista se on sitä käytäntöä mutta sen jälkeen täytyy saada ne viralliset paperit sen jälkeen täytyy olla vivahteet kirjoitettuina oikein jotta se ymmärretään mitä se tarkoittaa myöskin toisella kielellä tämä olisi hyvä muistaa me kaikki olemme varmasti sitä mieltä että sillä ei ole hirvittävän paljon merkitystä mikä mikä on kirurgin kotikieli vaikka se olisi kiina tai hindi jos hänellä on vakaat kädet niin hän on varmasti hyvä kirurgi kysymys ei olekaan siitä vaan kysymys on siitä että ei tule virheitä jotka kostautuvat vuosikausiksi eteenpäin sen takia että kielelliset asiat eivät ole kunnossa sillä että lääkäreitä haastatellaan myös ruotsiksi ei tätä asiaa ratkaista sillä ratkaistaan että siellä on auktorisoituja kielenkääntäjiä jotka pystyvät spesifiseen kielenkääntämiseen nimenomaan terveydenhuollon asioissa tämän takia minä ihmettelen suunnattomasti että tätä näin vakaasti ajetaan nyt tähän suuntaan kun lopputulos vaikuttaa siltä että ainoa mikä siinä saadaan aikaiseksi on ruotsinkieliselle väestölle paha mieli vaasalaisille paha mieli ja seinäjoelle kaksi miljoonaa lisäkustannuksia per vuosi värderade

yksi sairaala sinne tai tänne ei kai se nyt voi olla kovin iso asia saatatte ajatella vaasan tapauksessa se kuitenkin on pohjanmaalla asuu satatuhatta ihmistä joiden äidinkieli on ruotsi osa heistä on jossain määrin kaksikielisiä osa ei ne pohjanmaalaiset jotka vastedes ohjataan seinäjoen sairaalaan eivät mitä suurimmalla todennäköisyydellä tule saamaan palvelua äidinkielellään ellei todella raskaita toimenpiteitä siellä tehdä tämän ongelman totesi myös perustuslakivaliokunta joka yksimielisesti näki että paras ratkaisu olisi se että vaasan keskussairaala saa täydet päivystyssairaalaoikeudet tässä ei ole kysymys etäisyydestä etäisyys ei tässä niinkään ole se ongelma monella puolella suomea se sen sijaan on kysymys on siitä ymmärretäänkö sinua hädän sattuessa puhut sitten kumpaa kotimaista kieltä tahansa kysymys on myös tämä esitys perustuslakivaliokunnan kannan mukainen kysymys on siitä miksi hallitus ei uskalla lähettää asiaa takaisin perustuslakivaliokuntaan arvioitavaksi uuden tiedon valossa syy siihen ei voi olla pelko siitä että vastaus mahdollisesti olisi väärä

jos päätetään esityksen mukaisesti niin sillä olisi myös muita huolestuttavia seurauksia siitä muodostuisi ennakkotapaus jonka mukaan todettaisiin että kansalaisten oikeus palveluun omalla kielellään on toissijainen poliittisille tavoitteille silloinkin kun nämä perusoikeudet turvaava vaihtoehto olisi helposti järjestettävissä tämä olisi suuri periaatteellinen isku suomen kaksikielisyydelle asialle jonka eteen niin suomen keskusta kuin kokoomuskin ovat tehneet aikaisemmin työtä arvoisa puhemies onko niin että tämän asian vaalimisesta on tullut vähemmistön asia onko niin että te hallituksessa ette näe sen arvoa koko suomen kansalle onko niin että hallitus ei ole valmis asettumaan sen henkilön saappaisiin joka kaikkein pahimmassa hädässä ja kaikkein heikoimmalla hetkellä vaikkapa onnettomuuden sattuessa ei saa apua omalla äidinkielellään

arvoisa puhemies suomi elää viennistä näin hallitus on itsekin toistuvasti todennut heiveröinen talouskasvumme on aivan oikein täysin viennin varassa sitäkin valitettavampaa on että vientimme laski jälleen viime vuodesta yksi valonpilkku vientitaivaallamme kuitenkin on ja se on vaasan seutu vaasa on yksi vientimoottoreistamme ja kokoonsa nähden se tehokkain se on moottori johon ei kannattaisi heittää väärää polttoainetta hallitus on kuitenkin juuri tällä hetkellä tekemässä niin olette tietoisella päätöksellä heikentämässä suomen kilpailukykyä siihen meillä ei ole varaa

asiantuntemus perustuslaki talous ja terve järki nämä tulisi nyt asettaa hallituksen alueellisten tavoitteiden edelle huonoja esityksiä saa perua se ei ole heikkouden merkki vaan vahvuuden

arvoisa puhemies koko suomen väestöstä oli vuoden kaksituhattakolme lopussa ilmoitettu ruotsinkielisiksi vajaat kolmesataatuhatta henkeä suomenruotsalaiset asuvat enimmäkseen kolmella toisistaan erillisellä alueella jotka ovat uusimaa pohjanmaan rannikko sekä ahvenanmaa ja turun saaristo arvoisa puhemies sotien aikana myös suomenruotsalaisten joukko harveni meidän esi isämme myös oma isäni olivat eturintamassa samoin kuin suomenkieliset sotilaat puolustamassa meidän isänmaatamme viime vuosikymmenten aikana ovat sekä presidentit että pääministerit julkisesti puolustaneet suomenruotsalaisten asemaa sekä myös ruotsin kielen asemaa yhtenä kansallisena kielenä suomessa tämän hallituskauden aikana on useampaan otteeseen syntynyt tilanteita jolloin suomenruotsalaisten asema näyttää heikentyvän keskustelun sävy on johtanut vahvaan vastakkainasetteluun kyllä julkisissa keskusteluissa on tullut ylilyöntejä puolin ja toisin me suomenruotsalaiset haluamme haluamme olla suomalaisia samaa kansaa mutta kuitenkin niin että suomi olisi jatkossakin maa jossa on kaksi kansalliskieltä

arvoisa puhemies vaasassa pelätään että jääminen suppean suppean päivystyksen sairaalaksi halvaannuttaa lopulta keskussairaalan toiminnan sote uudistukseen liittyvässä lakiehdotuksessa on tulkittu virheellisesti ruotsinkielisten aseman huomioimista sairaaloiden päivystysalueista päätettäessä näin kirjoittivat vasabladet ja österbottens tidning vajaat pari viikkoa sitten lakiehdotuksen perusteluissa viitattiin perustuslakivaliokunnan lausuntoon vuodelta kaksituhattaneljätoista mutta lehtitietojen lehtitietojen mukaan se ei tue perusteluja valiokunta linjasi tuolloin että vaihtoehdoista valitaan se joka parhaiten toteuttaa kielelliset perusoikeudet arvoisa puhemies kysyn mikä on totta ja mikä on tarinaa sikäli tässä salissa nyt ei ole vastaavia ministereitä vastaamassa tähän kysymykseen haluan kuitenkin että saan lähiaikoina vastauksen tähän kysymykseen mikä on totta ja mikä on tarinaa viime päivinä julkisuudessa on kerrottu myös että sosiaali ja terveysministeriö olisi käyttänyt vääriä faktoja kun on vertailtu vaasan ja seinäjoen sairaaloiden eroja onko tämä totta vai tarua

arvoisa puhemies lopuksi suomi täyttää ensi vuonna sata vuotta ja juhlavuoden teema on yhdessä tillsammans siksi toivon sydämeni pohjasta että hallitus omalla toiminnallaan nyt pystyisi vakuuttamaan meille suomenruotsalaisille että niin meidän kielelliset

kuin myös peruspalvelut ja sairaanhoito

arvoisa puhemies sote uudistuksen tavoitteena ainakin alun perin on ollut että yksittäisille kansalaisille pystyttäisiin jatkossa takaamaan paras mahdollinen hoito paras mahdollinen hoito terveydenhuollon rinnalla on tarkoitus edistää sosiaalihuollon yhdenvertaista saatavuutta ja saavutettavuutta

sekä virka aikana että virka ajan ulkopuolella uudistuksen pitäisi lisäksi vahvistaa sosiaalihuollon palvelujen saatavuutta myös sairaaloissa ja nopeuttaa asiakkaiden ohjautumista terveydenhuollosta sosiaalihuollon palvelujen piiriin ja toisinpäin kaikkien näiden tavoitteiden saavuttaminen tarkoittaisi sitä että ihmisten tarpeisiin voitaisiin vastata nykyistä asiakaslähtöisemmin ja kokonaisvaltaisemmin ja hyvä näin ruotsalainen eduskuntaryhmä ei kyseenalaista sosiaali ja terveyspalvelujärjestelmän uudistamisen tarpeellisuutta ei todellakaan mutta me vastustamme viimeiseen asti sitä tapaa jolla uudistusta nyt ajetaan suorastaan runnotaan läpi tästä huolimatta että koko päivystysuudistus on alkanut vaikuttaa pelkältä kauniiden mutta täysin tyhjien sanojen ja lupauksien himmeliltä arvoisa puhemies aluksi maakunta ja sote uudistusta kutsuttiin itsehallintouudistukseksi vaan ei enää ja syy on varsin selvä se ei nimittäin todellakaan ole mikään itsehallintouudistus vaan historiallisen suuri keskittämisuudistus tuplapuhallus jossa valtio ensin käytännössä kaappaa noin kuusikymmentä prosenttia kuntien tuloista ja sitten samalla sitoo maakuntien kädet voimakkaalla rautanyrkin ohjauksella ylhäältä päin eihän tästä päivystysasetuksestakaan olisi tullut ongelmallinen jos maakunnat saisivat itsehallintonsa puitteissa itse päättää päivystyksensä laajuudesta mutta kun näin ei ole on täysin käsittämätöntä miten keskustan kenttäväki tai sitten tämän salin keskustalaiset hyväksyä tämän silmänkääntötempun jossa huomattava osa keskustan perinteisistä keppihevosista nyt teurastetaan käännetäänpä asia nyt toisinpäin mitä mieltä keskustalaiset olisivat olleet jos hallitus jossa keskusta ei ole mukana esittäisi että kajaanin kokkolan mikkelin ja savonlinnan keskussairaalat jäisivät ilman laajaa päivystystä että maakunnat jaettaisiin a ja b maakuntiin oi sitä huutoa nyt kaikki tämä kuitenkin tapahtuu mutta nimenomaan keskustavetoisen hallituksen toimesta tämä on paitsi historiallista myöskin pöyristyttävää yksilön edun ajatteleminen on enää muisto kaunis aikana jolloin hallitus ajaa päivystysuudistusta eteenpäin kuin pillastunut härkä vaasan keskussairaalan toiminnan alentamista ja sulkemista kahdentoista täyden päivystyksen sairaalan ulkopuolelle ei voida edes villeimmissä fantasioissa pitää potilasturvallisuutta edistävänä toimenpiteenä näin ajattelevat myös kaikki ne noin kymmenentuhatta henkilöä jotka osallistuivat mielenosoitukseen vaasan torilla lokakuun alussa alussa kaikki he olivat vankasti ja vakaasti äidinkielestä täysin riippumatta sitä mieltä että vaasassa on myös jatkossa oltava täyden päivystyksen sairaala samaa mieltä oli muuten myös etelä pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja joka blogissaan kahdeksas päivä joulukuuta toteaa seinäjoen kannalta ei ole mikään ongelma vaikka vaasalle annettaisiin laajan päivystyksen velvoitteet meille on tärkeätä että seinäjoki on laajan päivystyksen sairaala koska väestömme tarvitsee paljon päivystyspalveluja juuri näin ja tismalleen samaa toivotaan tietysti myös pohjanmaan maakunnassa ja vaasassa ei enempää eikä myöskään vähempää kysymys kuuluu siis miksi hallituspuolueet eivät voineet hyväksyä kaksitoista plus yksi mallia joka laskelmien mukaan ei edes maksaisi mitään ylimääräistä perustuslakivaliokunnan lausunto antoi kaikki välineet ja mahdollisuudet tällaiselle tulkinnalle mutta ei miksi kokoomus vaasan toiseksi suurin puolue nimenomaan viime vaaleissa miksi keskusta miksi perussuomalaiset onko tässä mitään muuta taustalla kuin arvovaltaa kuin puuttuvaa poliittista tahtoa

arvoisa puhemies kannatan lopuksi edustaja rehn kiven pykälämuutosesityksiä

toinen kysymys mistä keskusteltiin eilen täällä tai mistä muutamissa puheenvuoroissa puhuttiin on maakuntauudistus voidaan katsoa että koko tämä maakuntauudistus on kyllä tämän prosessin myötä hyvin mielenkiintoinen hanke isoista asioista päätetään nyt ja mielestäni on erittäin väärin ja harhaanjohtavaa puhua maakunnista demokraattisina eliminä tämän prosessin jälkeen on pohtia miten ja miksi viedään koko maakuntauudistusta eteenpäin kaiken kaikkiaan voidaan todeta että tämä prosessi on ollut hyvin surullinen prosessi ja varmasti tästä muodostuu jonkinnäköinen ennakkotapaus miten me lainsäätäjinä

mielestäni hyvin hyvin surullista

arvoisa puhemies

tämän tämän prosessin jälkeen mitä päivystysasetuksen osalta ja tämän uudistuksen osalta on käyty että että pääministeri sipilä ja valtiovarainministeri orpo tulevat varta vasten tänne illalla äänestykseen vastustamaan tätä asian pöytäämistä joka olisi antanut mahdollisuuden sille että olisi oikeasti harkittu sitä ovatko perustuslakivaliokunnan asettamat edellytykset kielellisistä oikeuksista tässä lakiuudistuksessa ylipäätään toteutumassa jos me olisimme eläneet siinä suomessa mikä meillä vielä oli kymmenen tai viisitoista vuotta sitten kun pääministerinä oli paavo lipponen niin luulen että pääministeri olisi puhaltanut pilliin ja katsonut tämän tämän asian uudestaan läpi niin että kielelliset oikeudet

siksi arvoisa puhemies olen juuri huolestunut ennen kaikkea siitä menettelytavasta jolla asioita nyt suomessa hallituksessa valmistellaan hyvin lyhytnäköisesti haetaan taloudellisia säästöjä joita ei pystytä edes perustelemaan tarkemmassa käsittelyssä toiminnallisilla perusteilla mutta sen lisäksi erityisesti vielä niin että kielellisiä oikeuksia ei huomioida hankkeiden alkuvalmistelussa vaan ne huomioidaan vasta sen jälkeen kun on jo päätös tehty siitä mitä aiotaan tehdä niin yritetään keksiä perusteet sille miten tämä muutenkin tehtävä päätös voisi teoreettisesti

jälkeen kun kaikki muu pohjatyö on tehty ja joka saa aina väistyä muiden muiden harkintojen edeltä ja hallituksen valmistelussaan pitäisi aina lähteä siitä että kielelliset oikeudet huomioidaan alusta saakka perustuslakivaliokunta lausunnossaan tuo esille että paitsi että itse päivystysuudistuksessa osassa tätä uudistusta sinällään on potilasturvallisuuteen ja hoidon laatuun liittyviä päämääriä jotka ovat kannatettavia niin siltikin myös kielelliset oikeudet se että henkilö saa suomessa sekä suomeksi että ruotsiksi omalla äidinkielellään mahdollisuuden saada hoitoa akuutissa tilanteessa ja pystyy tekemään itsensä omalla kielellään ymmärretyksi ovat potilasturvallisuuden kannalta tärkeä asia

on mielestäni meidän demokratian ja oikeusvaltion kannalta hyvin poikkeuksellinen se ei anna kovin mairittelevaa kuvaa siitä tavasta millä hallitus suhtautuu lakien valmisteluun ja ihmisten kielellisiin oikeuksiin mielestäni ja vihreiden mielestä olisi parasta että ryhdyttäisiin uuteen valmisteluun siltä pohjalta että valmistellaan kaksitoista plus yksi mallin pohjalta mahdollisuus jatkaa vaasassa näitä laajan päivystyksen tehtäviä sen rinnalla voidaan toki miettiä onko joitain asioita missä voidaan yhteistyötä syventää ja saada taloudellista tehokkuutta mutta mikään käytettävissä oleva oleva laskelma ei osoita sitä että vaasasta tehtävien merkittävä siirtäminen seinäjoelle toisi taloudellisia säästöjä vaan pikemminkin päinvastoin tässähän seinäjoelle asetetaan nyt sellainen velvollisuus joka aiheuttaa heille myös kustannuksia mutta toisaalta sosiaali ja terveysvaliokunta ei mitenkään ole lakiesityksestä perustellut miten tämän lakimuutoksen jonka he ovat tehneet käytännön toteutuminen voidaan varmistaa siitä tullaankin arvoisa puhemies olennaisimpaan havaintoon tässä on nyt yritetty mennä aidan yli siitä missä aita on matalin mutta samalla tömähdetty aika kovaa siihen matalaankin aitaan perustuslakivaliokunta edellytti että jos vaasasta siirretään ruotsinkielisiä potilaita seinäjoelle heillä pitää olla oikeus myös käytännössä saada palvelua omalla äidinkielellään elikkä tarkoitettiin tilannetta että ei riitä se että varmistetaan se että nämä palvelut ovat muodollisesti saatavilla vaan se pitää pystyä osoittamaan käytännön tilanteessa se sana käytännössä lukee siellä meidän lausunnossamme minä muistan hyvin sen täällä yksi edustaja pyöritteli päätään se käytännössä sana kirjattiin sinne tarkoituksella ja tiedän että myös asiantuntijat ovat julkisuudessa siihen viitanneet tämä tarkoittaa sitä että se ei riitä että lakiin kirjataan lause että on periaatteessa muodollisesti oikeus tähän palveluun omalla äidinkielellä vaan lakia valmisteltaessa pitää pystyä osoittamaan että on resurssit ja toimintatavat joilla se myös käytännössä turvataan jokaiselle ja näin ollen olisin pitänyt välttämättömänä sitä että tämä lakiesitys olisi tullut perustuslakivaliokuntaan uudestaan arvioitavaksi täyttääkö tämä edes sen minimitason mitä valiokunta on edellyttänyt ja se on oikeusvaltioperiaatteen kannalta hyvin ongelmallista että tämä asia ei nyt mene perustuslakivaliokuntaan mutta lopuksi haluan todeta myös sen että tässä on kysymys oikeusperiaatteista tässä on kysymys ihmisten kielellisistä oikeuksista mutta tässä on kysymys myös hyvästä hallintotavasta ja hyvästä poliittisesta kulttuurista lopuksi haluankin vedota siihen että mielestäni hyvään poliittiseen kulttuuriin suomessa kuuluu se että tällaiset lainsäädäntöhankkeet arvioidaan huolellisesti kaikista eri näkökulmista niin että lopputulos on suomalaisia yleisesti hyvin palveleva ja näin nyt ei ole

kieli on terveydenhuollossa tietenkin oikeudellinen kysymys siinä on perusoikeus mutta se on myös laatukysymys niin kuin täällä on tänään sanottu me tiedämme enemmän kuin koskaan siitä miten tärkeää on että sekä potilas että koko hoitohenkilökunta ja lääkärit aivan neuvonnasta vastaanotosta asti kaikki ymmärtävät toisiaan me tiedämme että se on diagnostisoinnissa tärkeää se on siinä miten potilas osaa itsekin hoitaa itseään sen jälkeen ja ymmärtää mitä hänelle on tehty se on tärkeää siinä että pystyy osallistumaan hoitoon niin kuin moderni terveydenhuoltolainsäädäntö edellyttää ja me tiedämme että se myös tarkoittaa onnistumista ja hyvää parasta mahdollista hoitoa menneet ovat ne ajat kun on joku yksinäinen lääkäri tai kirurgi joka ei tarvitse potilasta kun päätetään millä tavalla ei ole edes päivystyspotilaan kohdalla tietenkään silloin jos on tiedottomassa tilassa ei häneltä paljon voi kysyä mutta silloinkin on tosi tärkeää ymmärtää niitä potilaskertomuksia joita hän hän ehkä tuo tullessaan tai joita tuodaan hänen mukanaan jos ne ovat toisella kielellä

kahdella kielellä toimiva sairaala on aika harvinaisuus ja siinä mielessä vaasan sairaala on aika erikoinen en tiedä toimiiko tällainen luonnollinen kaksikielisyys missään muualla yhtä hyvin voi olla että on olemassa paikkoja mutta pääkaupunkiseudulta tulevana täytyy sanoa että ei ole samanlaista kokemusta se ei kuitenkaan tarkoita sitä että se riittävä taso asetetaan sen mukaan missä se ei toimi julkisella vallalla on kuitenkin velvollisuus tehdä se aktiivisesti pyrkiä toimimaan ja löytää sellaisia ratkaisuja että se voidaan hoitaa ja perustuslaki sanoo

se se on hyvin vaativa edellytys meidän lainsäädännössä suomen kaksikielisyys lähteekin siitä että vaikka meitä ruotsinkielisiä tai kaksikielisiä on vähemmän niin kuitenkin meillä pitäisi olla samanlaiset mahdollisuudet käydä koulua saada terveydenhuoltoa

oikeudellisuutta tai sanotaan sitä oikeusperustaa ei mitata sillä olemmeko viisi prosenttia vai kuusi prosenttia väestöstä tähän asti suomessa on kuitenkin nähty myös se että että suomen kaksikielisyys on meille rikkaus se on meille todella tärkeä ovi ja ikkuna muihin pohjoismaihin linkki olemme kaikin tavoin ajatelleet että on hyödyllistä että me kaikki osaamme molempia kotimaisia kieliä kuitenkin tämä taso varsinkin ruotsin kielen taso on mielestäni kyllä heikentynyt esimerkiksi täällä eduskunnassa ei ei todellakaan enää voi olla varma siitä että tulee ymmärretyksi jos puhuu ruotsin kieltä ja ja näin ei ole aina ollut

on vaikea tietää enää miten voisi vaikuttaa tähän asiaan mutta on mielestäni tärkeää muistaa että tällä on suurempi merkitys kuin yhden sairaalan perustaminen tai yhden päivystyksen turvaaminen kysymys on siitä signaalista minkä annamme suomen kansalaisille suomessa asuville ruotsinkielisille ja ehkä kaikille muillekin jotka jotka laskevat että perusoikeudet ovat jollain tavalla heidän turvanaan minkälainen on on se tulevaisuus millä tavalla me sen rakennamme tässä ajassa on paljon sellaisia merkkejä että me emme ymmärrä niitä rakenteita joilla oikeusvaltio ja tällainen pohjoismainen hyvinvointivaltio rakentuu ja ja hyvin heppoisin perustein olemme nakertamassa sitä peruskiveä jolle suomen menestys on rakentunut toivoisin että kun suomi täyttää sata vuotta niin pystyisimme ajattelemaan suurpiirteisemmin kantamalla vastuuta jokaisesta suomalaisesta ja jokaisesta ihmisestä joka asuu täällä ja ja arvostamaan sitä miten tätä suomea on rakennettu tähän asti ja toivoisin että se kaksikielisyys voisi toteutua myöskin arjessa myös silloin kun ihminen on heikoimmillaan kun on sairas

arvoisa herra puhemies tämä hallituksen esitys terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta eli niin sanottu päivystysuudistus on varsin suuri kokonaisuus jossa tullaan nyt sitten kasaamaan kokoamaan keskittämään erikoissairaanhoitoa suurempiin yksiköihin erityisesti tässä tietenkin on tarkoitus saada kokoon näitä harvinaisia tai vaativia toimenpiteitä niin että pystyttäisiin sitten laatua parantamaan ja ja turvaamaan meidän lääketieteen spesialistien saatavuutta ja samalla tässä on myös tarkoitus uudistaa sosiaalipuolen palveluita niin että ne olisivat kytköksissä paremmin ter veydenhuollon kanssa minusta tämä uudistus sinänsä lähtökohdiltaan on ja tätä kannattaa eteenpäin viedä mutta se prosessi millä tätä on nyt viety ei todellakaan saa nyt parhaita pisteitä tämä asia on kytketty budjettivalmisteluun ja tämä on tuotu meille budjettilakina varsin myöhäisessä vaiheessa minkä jälkeen se sitten oli perustuslakivaliokunnassa lausunnon antamista varten liittyen erityisesti nyt tähän kielikysymykseen ja ja muihin perusoikeuksiin ja sitä puntarointia siellä käytiin me saimme tästä sitten lausunnon varsin viime vaiheessa eli eli valiokunnan käsiteltäväksi tuo perustuslakivaliokunnan lausunto tuli itsenäisyyspäivän jälkeen kahdeksantena päivänä joulukuuta minkä jälkeen pääsimme sitten varsinaisesti kunnolla käsittelemään tätä asiaa olimme kyllä kuulleet siinä vaiheessa jo eri tahoja ja pyytäneet myös kirjallisia lausuntoja eri tahoilta mutta katson että tuossa aikataulussa joka tälle laille annettiin liittyen myös tähän pohjanmaan kysymykseen ja tähän vaasa seinäjoki kysymykseen meillä valiokunnassa ei ollut riittävästi aikaa paneutua pohjamutia myöten siihen millä tavalla tämä asia tulisi parhaalla tavalla järjestää tämä on minusta suurin puute ja ja ongelma tässä laissa sosialidemokraatit valiokuntakäsittelyssä katsoivat että kielellisten oikeuksien turvaamiseksi paras vaihtoehto näistä olemassa olevista vaihtoehdoista olisi se että hallituksen esitykseen olisi lisätty vaasan sairaala vaasan sairaanhoitopiiri eli

tämä budjettilakikäsittelyaikataulu on minusta ongelmallinen tai siis en käsitä tätä miksi tästä pidettiin niin tiukasti kiinni että tämän on pysyttävä budjettilakina koska kuitenkin

tämän siirtymäsäädöksen vuoksi laki tulee voimaan siis ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista eli ensi vuoden alusta mutta siellä paikallistasolla sairaanhoitopiireissä aluesairaaloissa ja niin edespäin tätä lakia tulee noudattaa viimeistään vuoden kuluttua eli vuoden kaksituhattakahdeksantoista alusta

siis alkuvuoteen heti kun palaamme joulutauolta helmikuussa olisimme olleet valmiit jatkamaan tämän asian käsittelyä jolloin olisimme rauhassa voineet käydä läpi tämän koko kokonaisuuden kuulla eri tahoja ja käydä myös näitä kielikysymyksiä

että että tämän on sitten oltava alueilla käytännössä voimassa vuoden kaksituhattakahdeksantoista alussa olen aivan takuuvarma että budjettivaikutuksia tällä järjestelyllä ei olisi mitään mutta ehkä tämän illan salikeskustelu ja työskentely voisi näyttää nyt vähän toisenlaiselta ja voitaisiin käsitellä näitä muita budjettilakeja ihan rauhallisessa aikataulussa ja järjestyksessä tämä olisi ollut tarjolla mutta se ei nyt sitten onnistunut tämän haluan tässä pöytäkirjaan tulevan että että meillä valiokunnassa oli halukkuutta opposition puolelta edesauttaa sitä että että hallitus pääsisi hallittuun ja kunnolliseen ratkaisuun haluan korostaa muutenkin näitä prosesseja ja sitä miten työskennellään haluan että että valiokunta tekee hallituksen esitykset aikataulussa meidän valiokunta on työskennellyt aivan mittavan määrän neljäkymmentäneljä mietintöä tämän vuoden aikana joka on varmasti suurin määrä mitä tässä talossa tehdään valiokunta on hyvin järjestäytyneesti työskennellyt ja siitä voi valiokunnan jäseniä kiittää niin opposition kuin hallituspuolueiden osalta mutta tälle asialle olisin toivonut siinä mielessä parempaa käsittelyä että kaikki kansanedustajat tietäisivät mistä he ovat nyt tässä salissa päättämässä ja äänestämässä no sitten toinen asia mikä liittyy tähän ongelmaan tämän lain suhteen on se että sosiaali ja terveydenhuollon meillä on nyt lausuntokierroksella ollut hallituksen esitys mutta siitä siitä tehtyä esitystä emme ole vielä nähneet toinen asia mikä ei edes lausuntokierrokselle ole vielä mennyt liittyy valinnanvapauteen meidän lausunnoissamme valviran ynnä muiden lausunnoissa on noussut esiin myös se että olisi kyllä syytä tietää samalla millainen valinnanvapauslainsäädäntö tulee minne saakka se ulottuu nyt emme tiedä kuinka laajasti valinnanvapauslainsäädäntöä eli tätä yhtiöittämispakkoa maakunnille tullaan

nyt tämän lain osalta me käsittelemme koskettelemme hyvin perusteellisesti erikoissairaanhoidon uudelleen järjestämistä tämäkin asia huomioon ottaen olisi ollut hyvä jos valiokunta olisi voinut tämän työskennellä yhtä aikaa eli meillä olisi ollut tiedossa tämä valinnanvapauslainsäädäntö ja sote rakenteidensa osalta kuitenkin avaamaan nämä samat asiat mutta tällä lailla lyödään tietyt niitit paalutukset kiinni mikä sitten asettaa monenlaisia monenlaisia kysymyksiä

korostamme sitä että että tämä päivystysuudistus erikoissairaanhoito koko tämä kokonaisuus liittyen tulevaan sote lainsäädäntöön ja valinnanvapauteen ovat kokonaisuus jota pitäisi kokonaisuutena myös tarkastella ja näitä rakenteellisia uudistuksia pitää voida tehdä olen aina tätä kannattanut ja kannatan myös tästä eteenpäinkin että että niitä niitä myös

en pysty hyväksymään sitä että tällä aikataululla tällä valmistelulla tätä asiaa viedään eteenpäin tästä syystä olemme joutuneet olemme olleet pakotettuja tekemään hylkäysesityksen kuten edustaja kiljunen eilisessä yöistunnossa sanoi että kakkoskäsittelyssä kakkoskäsittelyssä tullaan sitten hylkäysesitys tekemään niin näin joudumme tämän lakiesityksen osalta toimimaan luulen että tästä olisi voinut löytyä myös kohtuullinen yhteinen ymmärrys jos olisi voitu tämä käsittelytapa muuttaa niin että tämä asia olisi voitu rauhassa käsitellä sitten ensi vuoden valtiopäivien alussa kiitos

arvoisa

puhemies terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laki ja päivystysasetus josta tänään ja eilen täällä on keskusteltu ovat ymmärrettäviä että työnjakoa pitää tehdä mutta se ajatus mitenkä työnjakoa tehdään ja määritellään kahteen eri kategoriaan meidän on ollut ongelmallinen ja on sitä yhä edelleen minulle ei ole vielä selvinnyt tähän mennessä miksi ei tätä pystyttäisi tekemään näiden nykyisen viiden ervan erityisvastuualueen sisällä elikkä niiden välillä olisi mahdollista tehdä sopimuksiin perustuen työnjakoa kaikkein vaikeimmista hoidettavista ja eri tapauksista myöskin esimerkiksi kymenlaakson sairaanhoitopiiri etelä karjalan sairaanhoitopiiri ja hus sisällään voisivat sopia missä toteutetaan mikäkin hoitotoimenpide ja missä mitkäkin leikkaukset tämä olisi minun mielestäni voinut toteutua jo ilman että sairaanhoitopiirejä ruvetaan määrittelemään erikseen ykkös ja kakkoskategorioihin

ymmärrän työnjaon tarpeen mutta en ymmärrä että sitä pitää helsingistä ruveta määräämään ja sitten tämä aikataulukysymys elikkä tässä on ensin asetettu valiokunta ihan käsittämättömään aikataulupaineeseen siitä syystä että ihan selkeästi kun tämä ratkaisu tuli perustuslakivaliokunnasta olisi pitänyt pystyä miettimään mitenkä se ruotsinkielisyys turvataan ja saada siihen uusi lausunto perustuslakivaliokunnasta onko niillä ja niillä toimenpiteillä nyt käymässä näin tämähän ei ollut mahdollista ja sen takia tuli ajatus että siirretään se sinne ensi vuoden alkuun toinen syy ensi vuoden alkuun on on se että kun nämä sote lait jotka ovat hyvin kiistanalaisia liittyen maakuntauudistukseen ovat lausuntokierroksen jälkeen saaneet todella paljon kritiikkiä ja ovat valmistelussa me emme tiedä mitä niille tapahtuu ja tämä on suorassa kytköksessä niihin ja sieltä kolmantena vielä valinnanvapaus josta ei ole vielä minkäänlaista tietoa hallitukselta

ärade talman arvoisa puhemies

arvoisa puhemies perustuslakivaliokunta totesi päivystysuudistusta koskevassa lausunnossaan seuraavaa perustuslakivaliokunta pitää kuitenkin saamansa selvityksen perusteella selvänä että kielellisten oikeuksien toteutumisen näkökulmasta vaasan keskussairaala palvelisi ruotsinkielisiä asukkaita paremmin kuin ehdotettu järjestely

vaasaan olisi tullut laaja päivystys tässä ei kerta kaikkiaan löytynyt poliittista tahtoa ja siitä on kyse tai siis hallitukselta ei sitä löytynyt valtapolitiikan askelmerkit näkyvät ja voimakkaasti on kuitenkin aika mielenkiintoista että ainakin osa perussuomalaisista olisi ollut valmiita ainakin viikonlopun aikana hyväksymään kaksitoista plus yksi mallin mutta keskusta ja kokoomus eivät nyt hallitus valitsi sen tien jossa rima on matalin sosiaali ja terveysvaliokunta ehdottaa että kielelliset oikeudet turvataan kirjaamalla lakiin seuraavaa väestön kielellisten oikeuksien turvaamiseksi etelä pohjanmaan on järjestettävä päivystyspalvelut suomen ja ruotsin kielellä siten että potilas saa palvelut valitsemallaan kielellä kysyn ja toivon että joku tähän hallituksen puolelta vastaisi esimerkiksi edustaja sarkomaa joka on ollut tekemässä tätä sosiaali ja terveysvaliokunnassa miten hallitus on ajatellut että tämä toteutuisi käytännössä tämä on jäänyt meille täysin epäselväksi kielellisten kuten kaikkien muidenkin perusoikeuksien osalta on tärkeää että ne turvataan myös tosiasiallisesti ei pelkästään muodollisesti ei pelkkä kirjaus lakiin riitä ja hoiva pitäisi seinäjoella saada suomeksi ja ruotsiksi myös käytännössä miten tämä tullaan toteuttamaan seinäjoella arvoisat kollegat hallitusriveistä onko teillä vastausta tähän me haluamme kuulla sen vastauksen kaikki pohjalaiset haluavat tietää millä tavalla se tulee tapahtumaan omasta mielestäni sosiaali ja terveysvaliokunnan muutosesitys ei täytä perustuslakivaliokunnan asettamia edellytyksiä tässä yhteydessä on myös syytä huomauttaa että perustuslakivaliokunnan käsittelyn jälkeen on tullut ilmi että sosiaali ja terveysministeriö on antanut osittain ainakin harhaanjohtavaa ehkä jopa virheellistä tietoa perustuslakivaliokunnalle kaikista näistä syistä ryhmämme ehdotti että tämä asia lähetettäisiin takaisin perustuslakivaliokuntaan jotta sosiaali ja terveysvaliokunnan muutosehdotuksen perustuslainmukaisuus voitaisiin arvioida asianmukaisesti tämä olisi kaikilta osin ollut se oikea tapa edetä mutta tiedämme kaikki tässä aamun äänestyksessä kävi hallitus jyräsi taas miksi hallitus ei halunnut että esityksen perustuslainmukaisuutta arvioidaan niin kuin oikeusvaltiossa olisi hyvä tehdä ja niin kuin on tapana tehdä on vakava asia jos eduskunnan enemmistö ei halua että lakiesityksen perustuslainmukaisuutta arvioidaan etenkin tällaisessa tapauksessa jossa on ollut paljon epäselvyyksiä ja avoimia kysymyksiä jo muutenkin voi kysyä toimiiko järjestelmämme tällaisessa tilanteessa mielestäni ei oikeusministerinä ollessani sain monta kertaa ottaa kantaa siihen tulisiko meillä suomessa olla perustuslakituomioistuin olen pitkään ollut skeptinen tälle ajatukselle nyt päivystysuudistuksen käsittelyn aikana ja lopullisesti tänään aamupäivällä olen muuttanut käsitystäni tarvitsemme perustuslakituomioistuimen jotta lakiesitysten lakiesitysten perustuslainmukaisuus voidaan myös jälkikäteen arvioida

alas niin sanottuja vanhoja aluesairaaloita näissä sairaaloissa ei siis tulevaisuudessa saisi tehdä juuri mitään paitsi paikallispuudutuksella kuka on näin fiksusti päättänyt koska tässä on logiikka kaukana

ja tästä on vaikea mennä eteenpäin eteenpäin täytyy kuitenkin mennä ja toivottavasti myös hallituspuolueissa ymmärrettäisiin että nyt ollaan menty liian pitkälle

kiitos

arvoisa

ja ruotsia voi toteutua ihmisten arjessa tulen itse suvusta jossa käytetään ruotsia ja suomea ja tiedän että lapseni isomummi joutui muuttamaan helsingistä nauvoon koska täältä ei löytynyt sopivaa hoitovaihtoehtoa ja asumismuotoa eli me puhumme asiasta joka on kovin kiperä ja joka vaatii meidän kaikkien huomion tästä keskustelusta totean yhden asian totean sen että kielellisten oikeuksien toteutuminen on asia joka on tärkeää ottaa huomioon jokaisen merkittävän lainsäädännön ja yleensäkin jo lainsäädännön valmisteluvaiheen alusta asti se on tästä opiksi otettava mutta tässä on käsittelyssä iso uudistus jonka monia puolia tässä keskustelussa vielä ehditty käydä läpi arvoisa puhemies totean että tämän lakiesityksen keskeinen tavoite on todellakin varmistaa palveluiden yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä riittävää laatua ja ja osaamista sekä asiakas ja potilasturvallisuutta näiden tavoitteiden toteutumiseksi tässä lakiesityksessä todellakin uudistetaan erikoissairaanhoidon työnjakoa sekä kiireellisen hoidon ja ensihoidon säännöksiä nämä tavoitteet ja esitykset ovat todellakin palveluja käyttävän ihmisen kannalta tärkeitä ja myönteisiä tässä lakiesityksessä on todella myönteisiä esityksiä jotka varmasti tulevat sitten sosiaalihuoltopuolella puhutaan lainsäädännössä asiakkaista ja terveydenhuoltopuolella potilaista tämä lakiesitys on osa valmisteilla olevaa sote uudistusta se on mittava uudistus ja ja on tärkeää että sitä ei tehdä isona kokonaisuutena iso kokonaisuus se tulee joka tapauksessa olemaan vaan otetaan askelia tässä on yksi askel eteenpäin jolla todellakin valmistaudutaan tuohon sosiaali ja terveydenhuollon uudistukseen jonka tavoitteena ovat yhdenvertaiset palvelut jokaiselle koko suomessa terveyserojen kaventaminen ja peruspalveluiden vahvistaminen näitä tavoitteita saavutetaan jo tälläkin hallituksen ensinnäkin yksi asia mikä on hyvä nostaa esille on se että esityksessä todellakin tuodaan sosiaalipäivystys terveydenhuollon päivystyksen yhteyteen ja ja todellakin lisätään sosiaalihuollon saatavuutta ja saavutettavuutta eli sote integraatio etenee tämä on todellakin tärkeää

tämä ei tällä hetkellä ole riittävän hyvin mahdollista on tärkeää että tästä myöskin säädellään eli vahvistetaan ihmisten mahdollisuutta saada niitä kiireellisen hoidon palveluita tässä esityksessä keskitetään vain sellaiset tutkimukset ja toimenpiteet ja ja hoidot jotka ovat harvinaisia tai erityisen vaativia edellyttävät merkittäviä investointeja laitteisiin tai välineisiin eli tässä on hyvin vahva logiikka mitä täällä edellinen edustaja peräänkuulutti ja miksi tämä tehdään tämä tehdään juuri potilasturvallisuuden ja hoidon laadun turvaamiseksi mutta myös voimavarojen viisaan kohdentamisen varmistamiseksi ja siksi tämä laki on myöskin budjettilaki eli tuo työnjako on koko suomen ja ja jokaisen suomalaisen etu silloin kun se oikealla tavalla osataan tehdä ja tämä lakiesitys antaa siihen kyllä hyvät edellytykset tällä esityksellä luodaan myös vaativan erikoisalan päivystyksen verkosto jossa on on kaksitoista yksikköä niin kuin täällä on todettu ja ja viisi näistä antaa kaikkein vaativinta hoitoa mutta on alleviivattava josta itse olen saanut paljon yhteydenottoja ja joka on ilmeisen epäselvää vielä suomalaisille että todellakin muut keskussairaalat jatkavat ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä ja niissä säilyy vähintäänkin tavallisempien erikoisalojen osaaminen ja mikä olennaisinta

leikkaustoiminta keskitetään niihin sairaaloihin joissa on erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystys ja tämäkin tehdään potilasturvallisuuden vaalimiseksi mutta on hyvä todeta että pienemmissä sairaaloissa lainsäädännössä ei ole aluesairaala termiä niin kuin tuossa edustaja viittasi salissa niin niin sanottuihin aluesairaaloihin voidaan tehdä ei anestesiaa vaativia pienempiä kirurgisia toimenpiteitä ja pitää esimerkiksi kirurgista poliklinikkaa eli

koko henkilöstö mukana ammattiryhmät kehittämässä näitä sairaaloita ja sinne luodaan monialaisia uusia malleja ja ja palveluita eli tämä on monin tavoin parannus sitten alueen asukkaille ja ja palveluita tarvitseville henkilöille arvoisa puhemies todellakin totean että tämä esitys on osa sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta ja osoitus todellakin siitä että sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta aiotaan tämän hallituksen toimesta päämäärätietoisesti

myöskin meidän mietintöömme hyvin hyvin kirjattu että tällä uudistuksella todellakin voidaan edistää sitä hoidon laatua ja ja mahdollistaa toimivien laatujärjestelmien kehittäminen näitä on pitkään toivottu ne ne toimivat monissa muissa euroopan maissa ja muissa pohjoismaissa ja mikä tärkeintä voidaan kehittää toiminnan tehokkuutta sillä tavalla että otetaan esimerkiksi korkeasti koulutetun hoitohenkilökunnan osaaminen parhaaseen mahdolliseen käyttöön kehitetään erilaisia työnjakomalleja esimerkiksi sairaanhoitajien ja fysioterapeuttien suora vastaanotto malleja ja ja sitä kautta sitten lähipalveluita parannetaan ja ennen kaikkea saavutetaan samalla kustannussäästöjä sillä tavalla että samalla huolehditaan laadukkaista yhdenvertaisista palveluista ja ennen kaikkea potilasturvallisuudesta pidän tätä hallituksen esitystä kannatettavana ja olen iloinen että tämä hallitus vie tätä asiaa eteenpäin tässä salissa kaikki jotka tuntevat sosiaali ja terveyspolitiikkaa tietävät

meillä on monin paikoin suomessa jo tällä hetkellä toimiva ja kustannustehokas työnjako aluesairaaloiden ja keskussairaaloiden välillä joka nyt uhkaa romuttua kun tehdään tämmöinen tiukka linjaus siitä että kaikki anestesiaa edellyttävät toimenpiteet pitää keskittää laajan päivystyksen sairaaloihin yksi hyvä esimerkki on raahen aluesairaala vierailin äsken raahessa jossa minulle kerrottiin että siellä pelätään että näiden toimenpiteiden keskittäminen ouluun johtaa jonojen pitkittymiseen ja mahdollisesti siihen että joudutaan sitten ostamaan kalliilla ostopalveluita yksityisiltä tahoilta

puhemies todellakin tämä laki vie oikeaan suuntaan on haasteita viittaan myöskin näihin aluesairaaloihin jotka voivat toimia myöskin maakunnan rajoilla ja olla aika isojakin nyt tässä yliopistollisilla sairaaloilla voi olla useampia toimipisteitä ja niitten tilanne on ehkä hieman erilainen nyt kun tehdään tätä asetusta ja muuta niin kyllä pitää ja velvoittaakin velvoittaakin yliopistosairaaloita katsomaan että palvelut todella turvataan niitten saatavuus myöskin myöskin siellä haja asutusalueilla ja että tästä ei tule liian keskittävä mistä olen olen vähän huolissani

thln eri mittauksissa vaasan keskussairaala on jatkuvasti ollut kahden kolmen kärkijoukossa ja erityisesti potilasturvallisuuden osalta ruotsissa kun lähdettiin ajamaan osittain sairaaloita alas ja heikentämään niin aloitettiin niistä huonoimmista ei parhaimmista onko tässä taustalla poliittinen näitä asioita olla seurattu komppaan vielä edustaja östmania kielen osalta olen itsekin lukenut paljon saksaa koulussa ja ovat prepositiotkin ulkomuistissa mutta en haluaisi ottaa vastuuta akuutisti sairaista saksalaisista onko hoitohenkilökuntaa ajatellen oikein pakottaa heidät ottamaan vastuuta

ole samanlaisia eivätkä edes ne viisi yliopistollista sairaalaa ole samanlaisia vaan myös siellä tätä erikoistumista tapahtuu että pystymme takaamaan suomalaisille kaikkiin harvinaisimpiinkin sairauksiin parasta osaamista totta kai olisin itsekin toivonut kun täällä nyt puhutaan eri maakunnista että meillä hämeenlinnassa olisi tällainen sairaala säilynyt mutta itse olen kuitenkin sitä mieltä että tärkeintä on se että sitä hoitoa saadaan ja sitä hoitoa hoitoa löytyy silloin kun

puhemies kysyisin edustaja sarkomaalta onko teistä tällä hetkellä suomen pienissä aluesairaaloissa jotenkin potilasturvallisuus vaarantunut eikö siellä osata hoitaa potilaita ja leikata laadukkaasti raahessa erityisesti keskustan ja kokoomuksen kaupunginvaltuutetut ovat vedonneet että tätä lakiesitystä muutettaisiin pykälän kohdalta ja poistettaisiin kolmas momentti tässä salissa on edustajia pohjoisesta jotka ovat käyttäneet varsinkin lähetekeskustelussa tätä lakiesitystä vastaan hyvin laadukkaita puheenvuoroja asiantuntemuksella haluan mainita edustaja keräsen nimeltä elikkä hänellä varmasti lääkärinä on myös jonkunlainen asiantuntemus tästä pyytäisin kuitenkin dokumentteja siitä millä tavalla tämä säästölaki elikkä budjettilaki voisi taata paremmat yhdenvertaiset palvelut koko suomessa
myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille juvonen sarkkinen tanus ja sitten edustaja puhujalistaan arvoisa herra
arvoisa herra puhemies edustaja hänninen nostitte tärkeän asian esille potilasturvallisuuden kyllä se on yksi tavoite mihin myös tällä esityksellä pyritään meillä on se tilanne suomessa että huolimatta siitä että meillä on huipputasoista osaamista ja koulutusta meillä ei vain potilasvahinkojen määrä laske tämä toistuu vuodesta toiseen kun näitä seurantoja sitten katsotaan millä tavalla me voimme tilannetta parantaa ja kyllä se että laatu laatu säilyy potilasturvallisuus säilyy on sisällytetty tähän ja me olemme tästä myös lausuman tähän mietinnön lopuksi edellyttäneet tässä kyllä seurataan tilannetta että missään nimessä ainakaan heikompaan suuntaan ei voida mennä täällä puhuttiin työnjaosta ja siitä onko se tärkeää on erittäin tärkeää että sosiaalihuollon ammattihenkilöt sosiaalipäivystyksen myötä sairaanhoitajat lähihoitajat

puhemies edustaja ala nissilälle voisi sanoa että kyllä tämä lakiesityksen pääjuoni näyttää olevan keskittäminen säästötavoitteiden ohella vaikka kauniisti puhutaan laadusta haluaisin kysyä sitä miten tässä syntyy säästöä ja ja laatua kun helsingistä käsin pakkosanellaan se miten alueella pitää työnjako sairaaloiden välillä järjestää maakunnilta viedään valta päättää kustannustehokkaasta työnjaosta jo ennen kuin ne aloittavat luulisi että maakunnissa tiedetään parhaiten se missä kannattaa kustannustehokkaasti palvelut järjestää ja ja missä on kapasiteettia leikkauksia hoitaa miksi ei riitä se että valtakunnan tasolla määritellään

kustannustavoitteiden reunaehdoissa miksi tämä ei riitä miksi meidän täytyy mikromanageerata tulevia maakuntia tulevia sote alueita ja nykyisiä sairaanhoitopiirejä

paljon paljon pykäliä paljon paljon asioita haluaisin hallituksen edustajilta saada yhden yksinkertaisen vastauksen sosiaali ja terveysvaliokunnassa esitimme ja halusimme lisäaikaa tämän esityksen käsittelylle ja esitimme sitä että että helmikuun alussa voisimme rauhassa katsoa pykäliä ja ja katsoa muotoja ja katsoa sitä mikä olisi sekä sekä alueiden että potilaiden sekä asiakkaiden että henkilökunnan kannalta ja myös myös taloudellisesti parasta olisi ollut kaikki mahdollisuudet ja niin kuin tässä on tullut myös valiokunnan puheenjohtaja haataisen sanomana esille

olivat sellaiset että aivan hyvin se oltaisiin voitu tehdä minkä takia ei suostuttu siihen että me

arvoisa puhemies kyseessä on hallituksen yksimielinen esitys sitten kun viittasin tuossa helsinkiin niin haluan vahvasti todeta että täällä lakiesityksessähän perusterveydenhuollon kiireellistä vastaanottotoimintaa vahvistetaan koko maassa tärkeää on että se toiminta on sellaista että se saavutetaan nykyistä paremmin halusin tämän nostaa esille koska tämä asia tässä keskustelussa ei ole noussut esille myöskin siitä

sote integraatiosta mistä paljon puhutaan ja mitä tavoitellaan tässä todellakin tuodaan se sosiaalihuollon päivystys terveydenhuollon päivystyksen yhteyteen ja näin myöskin ihmiset jotka tätä sosiaalihuollon päivystystä ja ja apua ja tukea tarvitsevat saavat niitä jatkossa näinhän nyt ei ole eli tässä on todella monta asiaa hyvää uudistusta joita pitkään on on haluttu ja ja todellakin sanon arvoisa puhemies että pidän

puhemies tämä laajan päivystyksen asia on herättänyt paljon keskustelua ja eduskunnan arvovallan kannalta kyseenlaista kokousteknistä kikkailuakin tässä keskitytään nyt mielestäni hyvin pieneen osaan tässä koko uudistuksessa kun puhutaan näistä ruotsinkielisten oikeuksista sen takiahan meillä opiskellaan kautta maan ruotsia että ruotsinkielisten oikeudet toteutuisivat koko maassa se on laajan kaksikielisyyden peruste jos nyt sitten vaasan suunnalla pelätään että ihan ihan kaikkia ruotsin kielen murteita ei seinäjoella ymmärretä niin voin lohduttaa ettei niitä karjalan ja savon murteitakaan välttämättä siellä vaasan tai seinäjoen sairaalassa ymmärretä jos pieniä kieliongelmia tulisikin niin ei se tässä maassa ole mitään uutta meillä itärajalla on pitkään ollut virolaisia ja venäläisiä lääkäreitä palvelemassa ja kyllä siinä kielimuuri voi olla ihan todellinenkin en usko että tilanne seinäjoella niin pahaksi yltyisi lisäksi haluan kysyä kun tässä nyt puhutaan pelkästään vaasasta mutta tämä uudistus jättää maassa monta monta kaupunkia ilman laajan päivystyksen oppositiolta rkpltä etunenässä ovatko nämä seudut esimerkiksi kotka kouvola mikkeli ja savonlinna ja niiden asukkaat mielestänne vaasaa vähempiarvoisia

arvoisa puhemies eilen kun sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö valmistui niin sanat eivät riitä kertomaan sitä pettymyksen tunnetta minkä koin kun huomasin että hallituksen esitystä ei ollut muutettu valiokuntakäsittelyn aikana vaikkakin asiantuntijakuulemisessa varmasti on tullut esille myös niitä yksityiskohtia jotka olisivat puoltaneet alueellisen päätösvallan jättämistä tuleville maakunnille olen erittäin pettynyt ja surullinen tästä tosiasiasta ja odotin todellakin että tässä valiokuntakäsittelyssä olisi löytynyt hallituspuolueiden kesken olisi turvattu sekä alueellinen päätösvalta että kielelliset oikeudet ihmettelen suuresti sitä miksi tämä lakimuutos tuodaan nyt erittäin kiireellisenä säästölakina eduskuntaan eikä sitä käsitellä sote uudistuksen yhteydessä vaikka sille olisi sekä alueelliset demokraattiset että laadulliset perustelut yhden momentin tarkalleen ottaen neljännenkymmenennenviidennen pykälän kolmannen momentin poisto olisi antanut alueille todellista päätösvaltaa järjestää sosiaali ja terveydenhuollon palvelut alueen näkökulmasta katsottuna järkevästi ja kustannustehokkaasti nyt vaarana on että hyvin toimivat sairaaloiden väliset työnjakosopimukset joutavat roskakoriin palvelut keskittyvät ja ruuhkautuvat mikä saattaa tarkoittaa esimerkiksi oulun seudulla yksityisiin ostopalveluihin turvautumista tämä tulee tarkoittamaan ainakin esimerkiksi raahen sairaalassa noin viidenkymmenen työpaikan menetystä ja onko järkeä keskittää noin viisituhatta leikkausta raahesta ja oulaskankaan sairaalasta oulun yliopistolliseen sairaalaan jossa ei ole tällä hetkellä resursseja leikkausjonoja hoitaa vaan todellakin joudutaan sitten turvautumaan niihin kalliisiin yksityisiin ostopalveluihin suurin huoleni liittyy kuitenkin ihmisten hoitoonpääsyn turvaamiseen kuinka tämä esitys turvaa kansalaisten yhdenvertaiset oikea aikaiset ja laadukkaat palvelut asuinpaikasta riippumatta kun osassa maata välimatkat tulevat kasvamaan tämän keskittämispäätöksen myötä kohtuuttomasti

tämä päähallituspuolueen keskustan ideologinen murentuminen todellista miksi ennen maaseudun ja harvaan asutun suomen puolesta puhunut keskusta on nyt kadottanut juurensa ideologiansa ja arvonsa olen niin pettynyt etten löydä sanoja tulen kannattamaan lain hylkäämistä toisessa käsittelyssä

arvoisa herra puhemies vielä muutama sana tähän päivystyslainsäädäntöön

päivystysuudistus on tarpeellinen ja me tarvitsemme sitä päivystysuudistuksessa on monia hyviä elementtejä muun muassa sosiaali ja ja terveydenhuollon yhteistyön vahvistaminen päivystyksessä ja siltä osin siellä on on monia monia asioita joita me kannatamme mutta me emme voi hyväksyä sitä tapaa jolla tätä uudistusta ollaan viety eteenpäin tässä tulee väkisinkin sellainen mieliala että tätä halutaan viedä väkisin eteenpäin ilman parlamentaarista todellista vahvaa käsittelyä ja sen takia me emme voi hyväksyä tätä esitystä arvoisa puhemies muutama sana ja ajatus siitä mitä valiokunnan käsittelyssäkin tuli ja mikä herätti pohdintaa myös tämän asian käsittelyn osalta ensinnäkin

valmistelu pohjautuu viime kaudella olleeseen sote valmisteluun ja kun me muistamme viime kautta kun parlamentaarisesti yhdessä valmistelimme sotea sosiaali ja terveysrakenteita niin se perustui julkiseen palveluiden järjestäjään ja julkinen vastasi pääasiassa myös näiden palveluiden tuottamisesta yksityiset sekä järjestöt olivat sitten vahvasti tukemassa tätä palvelukokonaisuutta ja tämä päivystysasetus perustuu tähän lainsäädäntöön nyt tämä valmisteilla oleva sote esitys jota hallituspuolueet valmistelevat ilman parlamentaarista yhteistyötä on totaalisesti erilainen ensinnäkin tämä palveluiden järjestäminen siirretään maakuntiin palvelut pilkotaan ja pakkoyhtiöitetään hallinnollisia rajoja tulee julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ovat yhteisillä samoilla palvelumarkkinoilla ja ja joka on yksi oleellinen osa sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta meillä ei ole tietoa kuinka se tullaan toteuttamaan näillä kaikilla on suuri merkitys myös päivystysasetukselle sosiaali ja terveydenhuollon uudistukselle ja sen takia on todella hämmentävää että päivystyslainsäädäntö valmistellaan viime kaudelta olevaan valmisteluun ja ja tuodaan nyt aivan uudenlaiseen rakenteeseen ja sitä perustellaan että se on tavallaan tukemassa sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta tähän asiaan liittyen vielä se että tämä lainsäädäntö on voimassa vuoden ja kun uusi sosiaali ja uudistus tulee niin meidän pitää uudistaa myös koko päivystyslainsäädäntö sopimaan osaksi tulevaa sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta sen takia on todella hämmentävää ja voisiko sanoa epäjärjellistäkin se että tätä lainsäädäntöä ei voitu käsitellä yhdessä ensi keväänä tulevan sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen kanssa jolloinka me olisimme voineet yhteen sovittaa päivystyslainsäädännön osana tulevaa sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta

on haettu on myös hyvin hämmentävää koska me tiedämme että vaikka tämä lainsäädäntö tulee voimaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista niin siitä huolimatta tämä lainsäädäntö astuu voimaan vasta kaksituhattakahdeksantoista alusta ja ne todelliset säästövaikutukset tulevat vasta kaksituhattayhdeksäntoista elikkä samaan aikaan kun sitten tätä tulevaa sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta tehdään elikkä tällä ei ole mitään todellisia sosiaali ja ja terveyslainsäädäntöön liittyviä tai budjettiin liittyviä vaikutuksia

mitä se tulee tarkoittamaan muun muassa valvira totesi asiantuntijalausunnossaan että keskittämisellä tavoitellut vaikutukset voivat vesittyä koska julkisia palveluita ajetaan alas ja ne keskitetään suurempiin kokonaisuuksiin ja samanaikaisesti yksityisille palveluntuottajille mahdollistetaan kuitenkin näitten vastaavien palveluiden tuleminen esimerkiksi lakkautettuihin aluesairaaloihin elikkä käytännössä se tarkoittaa sitä että

aluesairaaloita ajetaan alas ja samanaikaisesti me mahdollistamme yksityisten palvelutuottajien tulemisen tuottamaan näitä palveluita koska tämä lainsäädäntö ei koske yksityisiä palveluntuottajia ja kun me ajattelemme sitten tulevaa sotea ja sote uudistusta joka mahdollistaa yksityisten ja julkisten palveluiden tulemisen yhteisesti markkinoille niin käytännössä se tarkoittaa sitä että yksityiset palveluntuottajat voisiko sanoa pääsevät etukenossa tulevaan soteen valmistelemaan

julkista ajetaan alas elikkä tältä osin kun sotea valmistellaan ja päivystysuudistusta valmistellaan ja viedään eteenpäin yksityiset ja julkiset palveluntuottajat asetetaan eriarvoiseen asemaan mitä ei voida hyväksyä muun muassa näistä syistä on hämmentävää se että että me emme voi käsitellä sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta ja päivystysuudistusta yhtä aikaa mikä silloin voisiko sanoa valmistelun ja sen tulevan kehittämistyön kannalta olisi kaikille osapuolille niin sinne myös sitten tälle tulevalle isolle kokonaisuudelle jota valtakuntaan kehitetään mahdollistanut sen että me

päivystysratkaisun sekä olisimme voineet yhdessä myös kehittää tulevaa sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta

tämä hallituksen päivystysuudistus on kyllä kokonaisuutena surullinen juttu sekä sisällön että käsittelyjärjestyksen osalta on käsittämätöntä että hallitus sitoo alueiden ja tulevien maakuntien kädet tehdä oman alueensa kannalta järkeviä sairaaloiden sairaaloiden välisiä työnjakopäätöksiä juuri sote uudistuksen aattona ja siitä erillään täällä on puhuttu paljon vaasan sairaalan kohtalosta ja kielellisistä oikeuksista mutta tämän lakipaketin vaikutus on paljon laajempi ja tämä vaikuttaa myös muuhun suomeen esimerkiksi pohjois pohjanmaalla tämä linja pakottaa keskittämään leikkaustoiminnon ja estää tällä hetkellä aluesairaaloissa tehtävät järkevät kustannustehokkaat ja laadukkaat työnjakopäätökset ja tämä tulee aiheuttamaan isoja ongelmia keskussairaalaan kun keskussairaala ruuhkautuu ja todennäköisesti joudutaan sitten jonoja purkamaan kalliilla erityisjärjestelyillä tai yksityisillä palveluilla tämä on saanut erittäin paljon kritiikkiä koko sairaanhoitopiirin osalta että nyt hallitus sitoo alueiden kädet tämä ei ole perusteltua millään tavalla ei myöskään kustannusten kannalta tämä pakkokeskittämisinto tulee vielä kalliiksi mutta ehkä hallituksen tavoite onkin avata markkinoita yksityisille terveysfirmoille koska synnytetään tällaisia palvelutyhjiöitä ja luodaan pitkiä jonoja en voi käsittää sitä että keskustavetoinen hallitus tekee tällaista valtavaa keskittämispolitiikkaa ja sitoo maakuntien ja tulevien sote alueiden

arvoisa puhemies

tämän hallituksen esityksen käsittely valiokunnassa on ollut hyvin ahdistavaa puhun itsestäni olen toiminut erilaisissa terveyskeskuksissa ja erikokoisissa voi sanoa että kaikenkokoisissa sairaaloissa suomessa yli kahdenkymmenenviiden vuoden ajan nyt meillä on ollut valtavan tärkeä terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamiseen tähtäävä esitys tämä päivystysuudistus käsittelyssä ja aikaa on ollut tavattoman tavattoman vähän joku on kysynyt minkä takia lähdin politiikkaan ja olen tavannut vastata että oikeastaan en koe että olen lähtenyt politiikkaan vaan olen lähtenyt mukaan niin että yrittäisin olla hoitamassa yhteisiä asioita yhdessä toisten kanssa yhteiseksi hyväksi koen että olen edelleenkin paremminkin terveydenhuollon ammattilainen ja sen vuoksi on ollut hyvin ahdistavaa valiokunnassa nähdä kuinka valtavan suuri ja tärkeä uudistus viedään sellaisella faartilla eteenpäin

on ollut nyt että niitä on kahdentenatoista minä ymmärrän että meillä on monia paikkakuntia jotka haluaisivat tuommoisen tittelin itsellensä mutta hallitus esitti nyt sitä kahtatoista täällä on esitetty monia hyviä puheenvuoroja tämän esityksen tärkeydestä haluaisin pysähtyä yksinkertaisesti yhteen keskeiseen elikkä tähän vaasan keskussairaala kysymykseen elikkä kun tultiin siihen mitkä ovat ne kielelliset oikeudet niin silloinhan pyysimme perustuslakivaliokunnalta lausunnon ja perustuslakivaliokunta antoi lausunnon että kaikista parhaiten nämä kielelliset asiat tulisi hoidettua vaasan keskussairaalassa joka toimii muutenkin erittäin hyvin tämä on aivan loogista järkeenkäypää ihan ilman kaikki jotka pysähtyvät tätä miettimään ymmärtävät että asia näin on toinen vaihtoehto mikä tuotiin esille on se että velvoitettaisiin seinäjoki lakipykälin toimimaan kaksikielisenä sairaalana no me kaikki tiedämme että lakipykälä ei tee mitään sairaalaa kaksikieliseksi

näen että tässä ei ole kyse vain kielellisistä oikeuksista vaan näkisin että tässä on myös ja ennen muuta ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista kyse jos ajattelemme että olisi kyse suomalaisista omista vanhemmistamme ikäihmisistä tai toisaalta nuoresta äidistä sairaan lapsen kanssa

jotka laitettaisiin umpiruotsalaiseen sairaalaan ilta yöaikaan ja tällaisia potilaita tulisi sinne silloin tällöin harvakseltaan niin kuinka vaikka olisi kuinka hyvä kielitaito mutta jos sitä kielitaitoa ei jatkuvasti pidetä yllä voi riittävän hyvin kommunikoida me kaikki tiedämme että jos itse olemme potilaana ulkomailla niin kaikista tärkeintä on se että tulemme ymmärretyiksi pystymme ilmaisemaan oman vaivamme tilamme niin että tulemme ymmärretyiksi ja toisaalta jos ajattelemme että olemme terveydenhuollon henkilökunnan roolissa niin on erittäin tärkeää että minä saan selvyyden mikä potilasta vaivaa mitä oireita on se kommunikaatio on kaikista tärkein se olennaisin asia ja jos niin tähän päivään mennessä en ole saanut vastausta minkä takia ei valita sitä järkevintä loogisinta vaihtoehtoa minkä takia nyt jo hyvin toimivaa vaasan keskussairaalaa keskussairaalaa ei oteta todella tähän kolmanneksitoista en tiedä saanko vastausta joku sanoi että se on politiikkaa poliittisia päätöksiä tässä on kyse ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista ja silloin minusta politikointi pitää laittaa sivuun ja miettiä mikä on käytännön kannalta asiakkaiden potilaiden ja henkilökunnan kannalta parasta ja tässä ei vielä ole kyse euroista siitä että se tulisi kalliimmaksi päinvastoin

valiokunnassa käytiin monenlaisia keskusteluja niin kuin täällä on tullut jo esiin on tullut esitys siitä että tuo neljännenkymmenennenviidennen pykälän kolmas momentti poistettaisiin sitä olin kannattamassa olin kannattamassa sitä että vaasa lisättäisiin sinne kolmanneksitoista ja kannattamassa myös sitä että kunnalla ja sairaanhoitopiirillä olisi oikeus ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon tai akuuttilääketieteen päivystyksen järjestämiseen keskussairaalan lisäksi myös muussa yksikössä jos palvelun saatavuus sitä edellyttää eikä väestön tarvitsemia palveluja voida riittävästi turvata ensihoitopalvelun avulla minusta nämä edustaja rehn kiven esittämät muutokset

ovat aivan loogisia kuitenkin se syy minkä takia esitän sosialidemokraattien ja vihreiden mukana koko tämän hallituksen esityksen hylkäämistä on se että tänne jää niin monia muitakin kohtia joita pitää tarkastella tarkemmin täällä on moneen kertaan sanottu se että hallitus sitoo alueiden kädet ja näin todella on paikallinen alueellinen tietotaito ja osaaminen on hyödynnettävä alueilla eri yksiköt tietävät alueensa ja sen millä tavalla parhaiten voivat yhteistyössä toimia yhtenä pienenä esimerkkinä tästä esityksestä pienissä sairaaloissa esimerkiksi niissä joissa on monia hyviä leikkaussaleja leikkaustoiminta joka edellyttää leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa kootaan niihin sairaaloihin joissa on ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys edes poikkeuslupia ei voisi hakea mihinkään leikkaustoimintaan anestesiologithan voivat käydä esimerkiksi hoitamassa kipupotilaita joissakin yksiköissä ja anestesiaa ovat myös niin sanotut humaukset elikkä voidaan tehdä toimenpiteitä vaikka paikallispuudutuksessa mutta anestesialääkäri voi antaa apua muutaman minuutin relaksaatiolla tai hyvin lyhyellä nukutuksella ja monissa tilanteissa tämä helpottaa toimenpidettä ja jos ajatellaan esimerkiksi vammaisia tai muuten erityiskohtelua tarvitsevia potilaita niin tämäntyyppinenkin toiminta blokeerataan leikataan pois että kyllä paikallinen ja alueiden ja alueiden tietotaito ja osaaminen tietynlainen sopiminen ei ei voi tällä tavalla mennä kuin nyt esitetään sen takia yksioikoisesti tällä aikataululla ehdotukseni on että tämä lakiehdotus hylätään olin kovin kovin pettynyt enkä tähän päivään mennessä ole saanut vastausta siihen minkä takia

valitettavasti edustaja biaudet jo poistui mutta hän sanoi jotakin tähän tyyliin olemme nakertamassa sitä peruskiveä jonka päälle suomi on rakentunut eli hän puhui nimenomaan kielellisistä perusoikeuksista minä olen aivan samaa mieltä nyt on kyse kielellisistä perusoikeuksista mutta me olemme puhuneet jo monista muista perusoikeuksista mitä tässä maassa ollaan oltu nakertamassa kun tulin eduskuntaan puhuin paljon alkuvaiheessa tyttöjen ja naisten opiskeluoikeuksista työoikeuksista ja uralla etenemisen mahdollisuuksista myös heille jotka eivät halua olla sitä pientä ihmistä surmaamassa perusoikeudet tässä suhteessa eivät toteudu suomessa lasten oikeudet oikeus isään ja äitiin ja monet muut lasten oikeudet lapsivaikutusten arvioinnit eivät toteudu sukupuolineutraalin avioliittolain myötä toivottavasti tämä nykyinen perinteinen saadaan säilytettyä mutta sukupuolineutraaliin avioliittoon liittyen mitä perusoikeuksia sillä jyrätään jos se tulee voimaan sanan ja

rajoitetaan jo nyt eli eli tässä parin vuoden aikana ollaan todettu että niitä ollaan nakertamassa nyt ruotsalaiseen eduskuntaryhmään napsahtaa tuntuu voimakkaammin kun on kyse kielellisistä perusoikeuksista edustaja henriksson puhui perustuslakituomioistuimen asettamisesta sen saamisesta suomeen se on erittäin hienoa että hän alkoi puhua tästä asiasta koska me olemme puhuneet jo aiemmin perustuslakituomioistuimen saamisesta itse asiassa on useampia juristeja jotka ovat sanoneet että sellainen pitäisi suomeen saada kun teillä poljetaan tyttöjen ja naisten oikeuksia lasten oikeuksia sanan ja mielipiteenvapautta ja niin edelleen eli meillä on monia monia asioita perusoikeuksia mitä ikävä kyllä suomessa ollaan nakertamassa

sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen yhteydessä kevätpuolella on tulossa isoja asioita niin silloin voitaisiin tämäkin asia katsoa paljon tarkemmin

puhemies helsingin sanomat julkaisi tänään noin kello kolmetoista kolmenkymmenen jutun jossa rkp haukkuu rajusti hallituksen sairaalapäätöstä ja pohtii jopa presidentti niinistön pyytämistä apuun koska vaasan seudun laaja päivystys siirtyy seinäjoelle jutussa edustaja henriksson sanoo että kyllä se kyllä se niin on että kielen oppiminen tavalla että ymmärtää myös murteita vaatii

näin on se ilmeisesti tarkoittaa että ruotsin hallitsevat kunnolla ainoastaan ruotsinkieliset tai täysin kaksikieliset miksi meillä siis on pakkoruotsi peruskoulussa ei suomenkielinen opi ruotsia yleensä kovinkaan paljon eikä usein jatko opinnoissakaan niin hyvin että esimerkiksi murteita ymmärtäisi puhumattakaan siitä että osaaminen riittäisi täydellisesti erikoissanaston hallitsemiseen esimerkiksi juuri hoiva alalla ja vielä pitäisi murteitakin ymmärtää joten miksi edelleen ylläpidämme kallista ja valtaosalle täysin turhaa pakkoruotsia arvoisa puhemies samassa helsingin sanomien artikkelissa edustaja wallin sanoo että käytännössä hallitus pöllii kuntien rahat ja ohjaa maakuntia rautanyrkillä ylhäältäpäin voisiko edustaja wallin nyt tarkentaa mitä hän tarkoittaa kuntien rahojen pöllimisellä vuosikymmeniä hallitusvastuussa olleen puolueen jäsenet kaiketi osaavat selittää lehtilausuntonsa niin ettei sen sisältö jää pelkäksi puskista huuteluksi jos hallitus ohjaa maakuntia rautanyrkillä ylhäältäpäin miten selittyy esimerkiksi ahvenanmaan monella tapaa etuoikeutettu poikkeusasema milloinkohan se asema on

vielä kielellisistä perusoikeuksista niistä kyllä ollaan tässä salissa varsinkin nyt huolissaan kun hallitus yrittää laittaa kuntoon taloutta joka on sössitty edellisten hallitusten toimesta myös tässä salissa ollaan hyvin huolissaan ja järkyttyneitä ja mitä näitä sanoja tähän liittyykään mutta otetaanpas tavallinen suomalainen heteromies perussuomalainen ja tehdäänpä sille mitä tahansa

kuka on huolissaan ei ainakaan tässä salissa kukaan ehkä joku tuolla korvessa otetaanpa vihreät esimerkiksi tuosta koppiaiset ja sammakotkin ovat varmasti tärkeämpiä kuin semmoinen tavallinen ihminen joka on tehnyt työtänsä koko elämänsä täällä rakentanut yhteiskuntaa ja niin edelleen vasemmisto on varmasti enempi huolissaan nyt muun muassa oikeudessa olevista terroristeista kuin siitä tavallisesta heteromiehestä minun puheenvuoroni on nyt ja niin edelleen tätä litaniaa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään mutta todennäköisesti aika rupeaa loppumaan

edustajat muutama puheenvuoro sitten käytiin debatti näin minulle kerrottiin sen vuoksi nyt käydään muutama puheenvuoro läpi varsinaisia puheenvuoroja ja ja sitten otetaan debatille taas sijaa ja tilaa sopinee näin arvoisa
puhemies värderade talman olen useasti ihmetellyt monen suomalaisen päättäjän virkamiehen ja muidenkin vaikuttajien puutteellista kykyä tai jopa olematonta halua ymmärtää yksinkertaisia taloudellisen arvonluonnin mekanismeja sekä eri päätösten dynaamisia vaikutuksia käytännön päätöksenteossa suomen hyvinvointipalveluiden rahoittamisen kannalta ylivoimaisesti tärkeintä eli yritystoimintaa laajassa mielessä ja erityisesti korkean jalostusasteen vientiteollisuuden toimintaedellytyksiä ei yleensä jostain syystä huomioida pätkääkään tuore ja surullinen esimerkki vallalla olevasta vanhanaikaisesta byrokraattisesta sektoriajattelusta ovat niin sanottu sote ja maakuntauudistus ja nyt sitä ennen hätäisesti hyväksyttäväksi esitetty terveydenhuoltolain ja päivystysjärjestelmän muutos

pannaan taloutta kuntoon hallituksen esityksessä vaikutukset yrityksiin kuitataan usein yhdellä lauseella ei merkittäviä vaikutuksia yritystoimintaan niitä ei siis analysoida pätkääkään aika surullista tulevia ylivelkaantuneen suomen sukupolvia ajatellen etteivät esitysten vaikutukset yrityksiin kiinnosta maassamme on kuitenkin onneksi aloja

toivoisi maamme hallituksen olevan ehkä ylpeäkin siitä että pohjoismaiden johtava energiaklusteri sijaitsee suomessa ja vaasassa joka on myös ainoa paikkakunta suomessa jossa yksityiset yritykset markkinaehtoisesti ovat viime vuosina lisänneet panostuksia tutkimukseen ja kehitykseen energiaklusterin kärkiyrityksen wärtsilä finlandin toimitusjohtaja totesi julkisesti kuinka vaasan keskussairaalalla on merkittävä rooli heidän ekosysteemissään ja kuinka sairaalan asemaa olisi vahvistettava tulevien vuosien kasvuodotusta silmällä pitäen

olla rahaa tulevaisuudessa ylläpitää palveluita välillä kauniisti normien purusta ja vapaudesta yrittää puhuva hallitus on nyt siis lailla kieltämässä hallituksen oman työllisyystavoitteen ajat sitten saavuttanutta pohjanmaan vientirannikkoa ylläpitämästä itse luomillaan rahoilla sellaista erikoissairaanhoidon järjestelmää joka globaaleilla markkinoilla kilpailevien yritysten ekosysteemiin ehdottomasti kuuluu

ja tulevaisuudessa seuraavaksi varmasti edustaja heinonen kertoo miksi kokoomusta ei kiinnosta vientiteollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen miksi numero kaksitoista on isänmaan bruttokansantuotetta tärkeämpi

arvoisa herra puhemies varmasti viennistä ja ja talouskasvusta voimme käydä hyvän keskustelun vielä ennen tämän vuoden loppua istunnossa tänään meillä on käsittelyssä kuitenkin päivystysasetus ja ja sairaaloiden tulevaisuus ja tässä maassa vihdoin on hallitus joka pystyy tekemään sote uudistuksen jota tässä maassa on kyllä kyllä väännetty aivan riittävän kauan itse pidän hyvin vastuuttomina sellaisia puheenvuoroja joita julkisuudessa on kuultu että kun ja jos valtaan pääsevät nämä puolueet niin ne tulevat tämän tämän sote uudistuksen kaatamaan se on käsittämätöntä ja vastuutonta en usko että suomesta löytyy montaakaan sellaista ihmistä joka haluaisi sote uudistuksen kumota tuossa debatissa totesin että hyvä hoito on tärkeintä ja ja itse toivon että tämä sote uudistus ennen muuta varmistaa sen että ne palvelut joita tarvitaan usein päivittäin viikoittain ehkä kuukausittainkin ovat aina lähempänä mutta toisaalta sitten ne palvelut joita tarvitaan ehkä kerran elämässä taikka jonkin hoitojakson ajan voivat olla hivenen kauempanakin ainakin itse silloin mielelläni valitsen sellaisen paikan mistä saan maan parasta hoitoa tämä kaksitoista luku on tietysti monessa mielessä mielenkiintoinen kun katsoo mitä sen sisällä on niin sieltä löytyy kaksitoista voisi sanoa kaikki sieltä löytyy viisi yliopistollista sairaalaa helsinki turku tampere kuopio oulu mutta eivät nekään ole

kaksi minuuttia alkaa

arvoisa puhemies arvostan kannustavia sanoja ja mielelläni pienen hetken jatkan täältä puhujakorokkeelta tämän lain lähetekeskustelussa käytin hivenen pidemmän puheenvuoron jossa kävin asiaa läpi itse en sosiaali ja terveyspuolen kysymyksissä ole millään tavalla asiantuntija ja minun omat silmäni tähän isoon uudistukseen avasi se kun kuuntelin ykkösaamua jossa alan asiantuntija kävi läpi tätä sairaalarakennetta jota tässä ollaan tekemässä hän kuvasi erittäin hyvällä tavalla sitä miten meillä sairaalat erikoistuvat esimerkiksi meilahti on aivan omassa luokassaan näistä sairaaloista jopa niiden päivystysten osalta ja sieltä tullaan alaspäin näiden viiden yliopistollisen sairaalan kohdalla ja sitten seitsemän muun sairaalan kohdalla jopa niissä on eroavaisuuksia eivät ne ole millään tavalla identtisiä keskenään ja näin tulevaisuudessa tulee entistä enempi olemaan alussa toin sen esille että jos joskus toivon että en mutta jos joskus tarvitsen tai tai kuka tahansa tarvitsee johonkin parasta mahdollista hoitoa niin itse toivon että siinä ei tarvitse tinkiä sen takia että me olisimme vain ylläpitäneet kahtatoista tismalleen samanlaista sairaalaa tai seitsemää tismalleen samanlaista sairaalaa itse toivon että niistä seitsemästäkin löytyy jostain se paras hoito joka auttaa siihen siihen hoidon tarpeeseen mikä mikä kohdalle sattuu totta kai itsekin olisin toivonut että näiden kahdentoista sairaalan joukossa olisi ollut esimerkiksi oma lähin sairaalani hämeenlinna mutta itse uskon että me tulemme tästäkin selviämään vähän samanlainen keskustelu aikanaan käytiin eduskunnassa kun

silloin käytiin paljon sitä keskustelua ja sain itsekin runsaasti palautetta minkä takia ei toimittu näin mutta alan ammattilaiset toimivat lääkärit totesivat monessa että he eivät lähettäneet enää kun reumahoito oli muuttunut ei enää tarvittu sentyyppistä sairaalaa vaan niitä hoitoja annettiin oulussa ja monessa muussa paikassa ja näin varmasti tulevaisuudessakin tulee tapahtumaan arvoisa puhemies pidän tärkeänä sitä että meillä turvataan myös toisella kotimaisella hoitoja näin olen ymmärtänyt että tässäkin uudistuksessa

puhemies tämä hallituksen laajan päivystyksen keskittäminen on todella hätäinen päätös juuri nyt alueilla maakunnissa pohditaan juuri sille alueelle sopivaa parasta mallia ja ratkaisua osalliset ja sadat asiantuntijat eri työryhmissä pohtivat mikä on parasta juuri meidän maakunnallemme ja kuitenkin hallitus runnoo tätä esitystä hätäisesti läpi budjettilakina tässä on oppositio esittänyt hyvin vahvasti perusteltua kritiikkiä tälle esitykselle

kielelliset oikeudet alueella jos mietitään ihmistä hädän hetkellä niin silloin oma kieli on mitä merkityksellisin ja erityisesti ikäihmisten kannalta se on todella tärkeää tämä pohjanmaan energiaklusteri rannikkokaupunki vaasa on kohdannut jo monenlaisia menetyksiä sieltä on viety yhtä ja toista ja nyt sitten myös laajan päivystyksen aluesairaala sote uudistuksesta vielä muutama sana hallituksen sote lainsäädännöstä puuttuu olennaisesti tämä valinnanvapauspalikka miten se tullaan toteuttamaan mutta joka tapauksessa se tulee johtamaan julkisten palveluiden pakkoyhtiöittämiseen se luo tehottomuutta tilaaja tuottaja rumbaa

ja hoitoonpääsy olisi turvattu toki yksityisiä palveluja voidaan käyttää siinä sivussa muun muassa palvelusetelien avulla tai henkilökohtaisella budjetilla mutta olen todella huolissani siitä että nyt ollaan luomassa terveysbisnestä ja olen huolissani suomalaisen terveydenhuollon tulevaisuudesta ja tasa arvosta

värderade talman arvoisa puhemies

jotka eivät ole kotoisin niiltä kahdeltatoista kaupunkiseudulta jotka ovat saamassa laajaa päivystystä tässä tulee esille ketkä ovat tulevat voittajat ketkä ovat tulevat häviäjät kymenlaakson osalta arvioidaan että kotka ja kouvola menettävät noin kaksikymmentä prosenttia toimintavolyymistään etelä savon mikkelin ja pieksämäen osalta arvioidaan noin kolmekymmentä prosenttia volyymistään itä savo savonlinna menettää noin viisikymmentä prosenttia volyymistään länsi pohja kemi menettää noin kuusikymmentä prosenttia volyymistään keski pohjanmaa eli kokkola on menettämässä kaksikymmentä prosenttia volyymistään ja vaasa on menettämässä kaksikymmentä prosenttia volyymistään tässä vain muutama esimerkki tässä todetaan myös että totta kai tämä tulee vaikuttamaan alueitten kehittämiseen tulee vaikuttamaan siihen miten työllisyys lähtee muodostumaan ja se tulee johtamaan myös siihen että jotka eivät ole voittajien joukossa tulee menetyksiä hyviä veronmaksajia muuttaa muualle tässä on muun muassa muun muassa veikattu että noin kaksikymmentä prosenttia lähtee vaasan seudulta kolmekymmentä prosenttia karjalasta ja keski suomesta viisikymmentä prosenttia etelä karjalasta keski suomesta ja pohjois

ja niin edelleen tämmöistä meille ei koskaan näytetty ei perustuslakivaliokunnassa ja arvioin että ei ole myöskään sosiaali ja terveysvaliokunnassa käyty tätä raporttia lävitse on kuitenkin tehty niin että meille on kerrottu että ei tule suuria muutoksia että on kyseessä vain noin kolmesataaviisikymmentä potilasta jotka tullaan viemään vaasasta muualle

viedään ehkä suoraan tampereelle tai turkuun ja seinäjoelle viedään noin sata potilasta

viisikymmentä on ruotsia puhuvia arvoisat edustajat uskotteko että säästöjä syntyy jos nämä luvut pitävät paikkansa uskotteko hallituksen edustajat siihen että esimerkiksi vaasan keskussairaalan osalta löydetään se kymmenen miljoonan säästö sillä että sata potilasta lähetetään seinäjoelle se on satatuhatta euroa per potilas voisiko joku hallituksen edustaja kertoa mistä nämä säästöt tulevat mitkä kaikki toiminnot ollaan nyt keskittämässä koska tämä valtioneuvoston kanslian oma raportti kertoo jotain aivan toisenlaista kuin se mitä meille on kerrottu jos tämä on se tiekartta eteenpäin niin silloin hyvät edustajat meillä on rajuja rajuja toimenpiteitä edessä toivoisin että tässä nyt kun lyödään lukkoon se mitä tulevaisuudessa tapahtuu myös oltaisiin niin rehellisiä että kerrottaisiin meille kaikille mistä oikein on kysymys

ja arvoisa edustaja hakkarainen me olemme huolissamme kaikista suomessa asuvista sekä miehistä että naisista riippumatta siitä onko hetero vai homo ja onko nuori vai vanha me tiedämme että kieli on tärkeä osa potilasturvallisuutta niin sinulle suomenkielisenä kuin myös minulle ruotsinkielisenä ja varsinkin niille jotka eivät osaa yhtään sitä toista kieltä sen takia tässä pitäisi oikeudenmukaisuuden olla se ohjenuora ja tässä pitäisi tehdä sellaisia päätöksiä jotka myös ovat käytännössä oikeudenmukaisia meille kaikille suomalaisille nyt tässä on käymässä toisin

täällä on ansiokkaasti pidetty esillä ongelmia kielellisten oikeuksien toteutumisessa ja ja itsekin yhdyn tähän huoleen jokaiselle tulee turvata oikeus saada hoitoa omalla äidinkielellään kaksikielisessä maassa suomeksi tai ruotsiksi mutta samalla tämä esitys aiheuttaa merkittäviä painopisteen muutoksia aluepoliittisesti resurssinsiirtoa kanta hämeestä pohjanmaalta kymenlaaksosta etelä savosta kainuusta ja keski pohjanmaalta muihin maakuntiin tämä esitys perustuu teoreettiseen malliin jossa optimoidaan matka aikoja lähimpään laajan päivystyksen yksikköön ja valtakunnallisesti matka aikoja optimoimalla arvioidaan päästävän tarkoituksenmukaiseen päivystysresurssien jakautumiseen päivystysyksiköissä mutta malli ei huomioi päivystysyksiköiden toiminnan volyymiä eikä väestöpohjia kolme suurinta laajan päivystyksen sairaaloiden luettelon ulkopuolelle jäänyttä sairaalaa eli kanta häme vaasa ja kotka ovat resursseiltaan ja väestöpohjaltaan merkittävästi suurempia kuin taas kaksi pienintä laajan päivystyksen sairaalaa eli lappeenranta ja

puhemies tässä kun kuunteli erityisesti perussuomalaisten pitämiä puheenvuoroja niin heräsi huoli siitä tietävätkö perussuomalaisten edustajat kuinka laajasti tämä esitys vaikuttaa terveydenhuollon palveluihin koko maassa ei ainoastaan pohjanmaalla itse olen keskustellut tämän esityksen ongelmista yhden miehen kanssa loimaalla ja toisen miehen kanssa raahessa molemmat ovat huolissaan siitä miten aluesairaaloiden käy loimaalla ja raahessa kun tämän hallituksen esityksen myötä kaikki anestesiaa vaativat kirurgiset toimenpiteet keskitetään laajan päivystyksen sairaaloihin eli kyllä tässä on myöskin kyse siitä että palveluita keskitetään hyvin isosti ja vasemmistoliitto olisi toivonut tähän esitykseen tätä alueellista liikkumavaraa joka jossain vaiheessa valiokunnan käsittelyssä oli vielä pöydällä yhtenä vaihtoehtona tämän lisäksi tässä on myöskin kyse siitä miten turvataan ruotsinkielisten suomalaisten perustuslaillisia oikeuksia saada sosiaali ja terveydenhuollon palveluita omalla äidinkielellään mielestäni tässä ei ole minkäänlaista ongelmaa perustuslaissa ei ole minkäänlaista ongelmaa perustuslakivaliokunnassa tämän arvioinnissa vaan kyllä se keskeisin ongelma tässä on se valinta minkä hallitus kun jätti tämän kaksitoista plus yksi mallin toteuttamatta joka kaikista parhaimmalla tavalla olisi ruotsinkielisten suomalaisten kielelliset oikeudet turvannut

arvoisa herra puhemies edustaja anderssonille vastaan tiedämmekö me perussuomalaiset että tämä koskee koko maata kyllä itseäni huolestutti perustuslakivaliokunnassa monesti se että tämä keskustelu kiteytyi hyvinkin paljon nimenomaan näihin kielellisiin oikeuksiin ja olisin ehkä toivonutkin laajempaa käsittelyä myös siitä puolesta mutta sitä ei nostettu samalla tavoin perustuslaillisena oikeutena esille joten emme päässeet sitä käsittelemään minä ainakin henkilökohtaisesti tiedän ja käytin tästä siellä

tämä hallitus tai tämänhetkinen eduskunta olisi polkenut naisten ja lasten oikeuksia jos ymmärsin ja merkitsin oikein sinänsä ihmettelen tätä lausuntoa toki teillä teillä oppositiossa voi olla erilaisia ajatuksia teillä voi henkilökohtaisesti olla erilaisia ajatuksia mutta me olemme antaneet koko tämän hallituskauden yksimielisiä lausuntoja perustuslakivaliokunnasta näissä on ollut myös edustaja henriksson mukana jos jos on näin että kyseenalaistetaan kannanotot niin tietysti se vähän antaa oudon käsityksen jos on itse mukana yksimielisesti niissä lausunnoissa ja silloin kokee että perustuslakituomioistuin olisi jotenkin parempi ainakin silloin toivoisin että rehdisti jättäisi eriävän mielipiteen ja ilmaisisi sen näkemyksensä

arvovaltaa hyvinkin väheksyvää jos joku sanoo että me tarvitsemme perustuslakituomioistuimen olen sitä itsekin joskus miettinyt siinä tietysti on haasteita jos jälkikäteen esimerkiksi perustuslainmukaisuutta arvioidaan mitkä ovat silloin henkilöiden oikeudet onko heillä taannehtivasti mahdollisuus oikeus saada vahingonkorvausta kysymykset esimerkiksi siitä ovatko nämä tuomarit pysyvissä viroissa mikä on heidän esteettömyytensä puoluetaustansa ja näin poispäin vai pitäisikö sen olla sellainen järjestelmä niin kuin yhdysvalloissa että siellä vaalikausittain muuttuu nämä tämä vastauksena edustaja tanuksen pohdintaan ja vielä sen sanoisin että meillähän on ollut hyvin monentyyppisiä lakeja meillä on ollut verolakeja ulkomaalaislakeja kansainvälistä avunantoa ja ja tämäkin hyvin monista ollaan annettu lausunto ja tosiaan rkp on ollut mukana kaikissa yksimielisissä lausunnoissa vielä olisin

ottanut puheeksi että tästähän oli myös perustuslakiasiantuntijoillakin erilaisia näkemyksiä esimerkiksi professori veli pekka viljanenhan arvostettu professori jota hyvin paljon käytetään perustuslakivaliokunnassa ei nähnyt tässä perustuslaillisia ongelmia hän pohti tuota aikaisempaa perustuslakivaliokunnan kannanottoa vuodelta kaksituhattayhdeksän ja piti sitä jonkinlaisena optimointikäskynä siitä että ruotsin kieli on merkittävää ja sille pitää antaa merkittävä painoarvo mutta hän toteaa että kannanottoa ei voida kuitenkaan mielestäni tulkita niin pitkälle menevästi että kielelliset oikeudet olisivat ainoa ja kaikissa tapauksissa myös ratkaiseva kriteeri

välttämättömään huolenpitoon ja riittäviin sosiaali ja terveyspalveluihin kytkeytyvää tehdä antamalla kielellisille oikeuksille suoraviivaisesti ratkaiseva painoarvo punninnassa muiden perusoikeuksien toteutumisen kustannuksella eli näin ei voida tehdä ja hän katsoo että käsityksensä mukaan hallituksen esityksen perusteluissa ministeriön lausunnossa on pystytty uskottavasti esittämään että ehdotettu ratkaisu on väestön palvelutarpeen saavutettavuuden ja potilasturvallisuuden kannalta vaihtoehdoista parempi elikkä tämä seinäjoki tässä on ollut hyvin erilaista punnintaa ja siitä huolimatta perustuslakivaliokunta asetti edellytyksen että nämä kielelliset oikeudet tulee turvata mutta ei halunnut määrätä miten se toteutetaan

heppoisin perustein lähtisi niitä arviomaan myös ministeri rehula on julkisuudessa tätä hämmästellyt tietysti aina on olemassa lausuntoja ja ja tilastoja jotka voivat mennä ristiin mutta sillä perusteella me emme ehkä yhtäkään lakiehdotusta täältä ulos saisi koska aina voi olla joku tilasto jossa on jotakin toisenlaista poikkeamaa

puhemies olisi erittäin hyvä jos edustaja meri ensin kuuntelisi mitä itse olen sanonut tänään tästä perustuslakituomioistuimesta en ole hetkeäkään väittänyt että perustuslakivaliokunta olisi tässä tehnyt väärän päätöksen olen itse ollut mukana tekemässä sitä olen kritisoinut sitä että tänään aamupäivällä hallituksen edustajat äänestivät sitä vastaan että sosiaali ja terveysvaliokunnan esitys ja kirjaus siitä miten laissa nyt turvataan kielelliset oikeudet olisi lähetetty takaisin perustuslakivaliokuntaan koska se olisi nyt ollut se ele mitä me olisimme tarvinneet meidän olisi perustuslakivaliokunnassa pitänyt saada arvioida uudelleen täyttääkö se mitä stv on on omassa esityksessään tuonut esille niitä perustuslakivaliokunnan ehtoja mitkä olemme ponnen taakse laittaneet kun kerran näin ei haluttu tehdä niin sen takia näen että meillä on valitettavasti se tilanne että tarvitaan perustuslakituomioistuinta

tästä syystä toinkin esille hyvin jos muodossa sen kun en ollut kuullut edustaja henrikssonin puhetta minun käsitykseni mukaan perustuslakivaliokuntaan yleensä palautetaan sellaisia esityksiä joita perustuslakivaliokunta itse pyytää tuossa kuulin tällaisen luvun että oliko kahdeksantoista vuoden aikana kolme esitystä jotka olisi sinne vielä uudestaan lähetetty se että eduskunta on demokraattisesti päättänyt olla lähettämättä

arvoisa puhemies edustaja hakkaraiselta ei herunut ymmärrystä meidän suomenruotsalaisten suureen huolenaiheeseen eli siihen miten hallitus pystyy takaamaan terveyspalveluja enemmän hän oli huolissaan suomalaisista heteromiehistä perustuslaissa on selkeästi määritelty suomen kansalaisuus saadaan syntymän ja vanhempien kansalaisuuden perusteella sen mukaan kun lailla tarkemmin säädetään edustaja hakkarainen olen itse tavallinen suomalainen heteromies vaikka äidinkieleni on ruotsi perustuslaissa säädetään edelleen että ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen iän alkuperän kielen uskonnon vakaumuksen mielipiteen terveydentilan vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella

puhemies ensin edustaja merelle tuosta perustuslakituomioistuimesta josta mainitsin ei ollut mitenkään erityisesti tämä hallitus mielessä vaan vaan kaiken kaikkiaan sitä on meille ehdoteltu tai tavallaan huomion kiinnittämistä tämmöisen mahdollisuuden saamiseksi myös suomeen kun ajattelemme että meillä niin kuin olen puhunut tyttöjen ja naisten oikeuksia poljetaan jos ajatellaan että eettisen tai uskonnollisen vakaumuksen vuoksi jos on se vakaumus ettei voi toisen elämää lopettaa blokeerataan pois opiskelumahdollisuudet työmahdollisuudet uralla etenemisen mahdollisuudet edellinen eduskuntakin sääti sukupuolineutraalin avioliittolain ilman lapsivaikutusten arviointia ja näitä liitännäislakeja esimerkiksi viedään koko ajan eteenpäin ilman lapsivaikutusten arvioita siihenkin on joku sanonut että jos perustuslakituomioistuin olisi niin näitä voisi viedä eteenpäin edelleenkin meillä on sanan ja mielipiteenilmaisun vapaudessa rajoituksia jo nyt olemassa eli tämäntyyppisiä asioita mitä toin esiin nyt ruotsalainen eduskuntaryhmä on hyvin ymmärrettävästi huolissaan olen samaa mieltä että nämä kielelliset perusoikeudet ovat vaarassa nyt että nyt niin kuin edustaja biaudetkin otti esille olemme nakertamassa sitä peruskiveä jonka päälle suomi on rakentunut nyt on kyse kielellisistä perusoikeuksista mutta me olemme puhuneet jo monista eri perusoikeuksista mitä suomessa on valitettavasti oltu nakertamassa jo aiemmin mutta nopeasti sanottakoon vielä mihinkä alun perin oli puheenvuoro pyydetty terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sairauksien ennaltaehkäisy on yksi tärkeä kärkihanke siihen tarvitaan tietysti toimivia rakenteita mutta myös se että pienemmissä yksiköissä monta kertaa toiminta on hyvin joustavaa ja näppärää ja myös tehokasta mutta kaiken sen perustana niin kuin sanottu hyvä kommunikaatio hyvä yhteisymmärrys niin potilaan asiakkaiden kuin henkilökunnankin välillä on kaiken lähtökohta ja kaikista tärkein hyvään hoitoon pääsemiseksi
arvoisa herra puhemies haluan vielä kiinnittää huomion terveydenhuoltolakiesityksen joka aiheuttaa erittäin merkittävän muutoksen ja täysin erilaisen pohjan toiminnan järjestämiselle eri sairaalakategorioissa nimittäin laajan päivystyksen keskussairaaloiden tulee tuon pykälän mukaan pystyä tarjoamaan laajasti palveluja useilla lääketieteen erikoisalueilla mutta muiden keskussairaaloiden tulee sen sijaan ylläpitää valmiutta väestön tavanomaisten terveysongelmien hoitoon terveysongelmat ja toisaalta erikoissairaanhoidon määritelmän mukainen lääketieteen erikoisalojen mukainen sairauksien tutkiminen ja hoitaminen ovat kaksi eri asiaa terveysongelmien hoito ei ole oikea määritelmä keskussairaalan toiminnalle ja tätä ei mielestäni ole riittävästi avattu sitä ole itse asiassa lainkaan avattu yksityiskohtaisessa käsittelyssä ei mietinnössä eikä hallituksen esityksessä silti tuodaan tämmöinen hyvin merkittävä muutos näiden muiden sairaaloiden toiminnan tarkoituksen määrittelyyn
arvoisa

edellinen sote uudistusyritys kaatui perustuslakivaliokuntaan ja se kävi sosiaali ja terveysvaliokunnassa sen jälkeen se lähetettiin takaisin perustuslakivaliokuntaan jossa se kaatui joo kyllä mutta nyt oli tilanne se että meillä on kirjaus tässä perustuslakivaliokunnan lausunnossa

mikäli sosiaali ja terveysvaliokunta hyväksyy hallituksen esittämän mallin laajan päivystyksen sairaaloista kielellisten oikeuksien käytännön toteutuminen tulee turvata vähintään asettamalla seinäjoen keskussairaalalle nimenomainen lakisääteinen velvoite huolehtia siitä että vaasasta seinäjoelle siirtyvät ruotsinkieliset voivat käytännössä käyttää omaa kieltään sosiaali ja terveysvaliokunta

ei ole tästä asiasta kuullut asiantuntijoita asia olisi pitänyt laittaa takaisin perustuslakivaliokunnalle mutta hallitushan jyräsi hallitus ei halunnut sitä tehdä sen takia näen että tässä on nyt perustuslakivaliokunnan osalta tilanne sellainen että me emme saa sitä viimeistä varmistelua siitä että tämä täyttää perustuslain vaatimukset ja sen takia me tarvitsemme sen perustuslakituomioistuimen

arvoisa herra puhemies tässä hetkeä aikaisemmin edustaja hakkarainen oli huolestunut tavallisista suomalaisista miehistä minä olen tämänkin päivän päätösten jälkeen heistä huolestunut tänään hallitus leikkasi ja ja te edustaja hakkarainen satayhdeksänkymmentä miljoonaa euroa ammatillisista opinnoista autonasentajiksi kirvesmiehiksi sähköasentajiksi opiskelevilta tavallisilta suomalaisilta miehiltä te viette opiskelumahdollisuuksia te leikkasitte sadallakahdellakymmenellä miljoonalla eurolla opintotukea viette mahdollisuuksia toimeentuloon näiltä tavallisilta suomalaisilta miehiltä jotka opiskelevat esimerkiksi ammatillisella puolella nyt te olette heikentämässä sairaalapalveluita ja terveyspalveluita joita käyttävät niin tavalliset suomalaiset naiset kuin tavalliset suomalaiset miehet eli te olette tällä päätöksellä heikentämässä tavallisten suomalaisten miesten asemaa

arvoisa puhemies minä toivoisin että meillä on terveys ja sosiaalipalveluita naisillekin toivon mukaan edustaja arhinmäki joka joka käytti hyvän ja pitkän puheenvuoron miesten miesten puolesta tämän huomasi minä olen ymmärtänyt tämän sosiaali ja terveysuudistuksen myös toisella tavalla elikkä siinä keskittämällä myös varmistetaan saatavuus ja se että on riittävät resurssit tietysti tuo äskeinen puheenvuoro antoi pikkuisen väärän käsityksen tämän uudistuksen tarkoituksesta esimerkiksi sosialidemokraatit ovat ilmoittaneet että päivystysasetuksen uudistaminen on tarpeellista mutta ilmeisesti vasemmiston mielestä se ei ole jos ymmärsin puheenvuoronne en tiedä mitä sillä haitte en tiedä

hyvin toisenlaistakin palautetta minä saan mutta ehkä meidän ei kannata täällä tätä meidän vaalidebattiamme käydä käydään se tuolla kuntavaaliteltoilla sitten

arvoisa puhemies nyt olemme paljon keskustelleet ympärivuorokautisen laajan päivystyksen yksiköstä mihin ne on jaettu siinä mielessä kyllä ymmärrän tätä että onhan se totta että tässä jotkut häviävät ja jotkut voittavat nämä päätökset ovat aina sitä että joillekin se jää ja joiltakin se lähtee pois joten kyllä minä sympatiseeraan sitä asiaa mutta se minkä minä olen huomannut on se että rkplle se erityinen huoli on tämä kieli ruotsin kieli ja tämä tapaus nyt viimeistään osoittaa sen että ruotsinkielinen vähemmistö ei luota pakkoruotsitettujen suomenkielisten kykyyn palvella ruotsinkielistä vähemmistöä

arvoisa puhemies nyt hallitus tekee leikkauksia välttämättömiä leikkauksia että saadaan talous kuntoon ja niitä tehdään sinne minkä osuus on valtiorahoitteista siis valtio rahoittaa näitä ihmisiä jotka ovat työttöminä ja niin edelleen valtioon riippuvuussuhteessa elikkä meidän on saatava talous kuntoon ja se ei varmasti tule sillä kuntoon että ollaan lisäämässä valtionvelkaa me yritämme nyt saada sitä tulee nyt valitettavasti lisää aikaisempien hallitusten päätösten johdosta me emme ole ottamassa tänne esimerkiksi turvapaikanhakijoita he ovat tulleet meidän hallituksen aikana koska lainsäädäntö on ollut semmoinen että se on tullut vastaan meitä

aivan varmasti olisi estetty se jos olisi pystytty

että ollaan hirvaskankaalla ja tämä on huutokauppakeisari siellä huudetaan vasemmisto menkää sinne sitten seuraavalla kertaa

keskushallinto joka sanelee tiukasti mitä valtakunnassa eri paikkakunnilla tehdään kuulostaako jotenkin tutulta länsimaiseen demokratiaan nimeltä suomi tulisi hyvin tiukat yksioikoiset ohjeet eikä vain ohjeet vaan käskyt ja rajoitteet mitä voidaan terveydenhuollon eri yksiköissä tehdä esimerkkinä nostan uudelleen jos ja kun meillä on paljon terveydenhuollon yksiköitä esimerkiksi pieniä sairaaloita joissa on polikliinistä toimintaa ja jos jossakin tällaisessa on esimerkiksi leikkaussali jossa ajateltaisiin että voitaisiin aika ajoin vaikka kaksi kolme kertaa vuodessa esimerkiksi suuren sairaalan jonoja lyhentääkseen tai jotakin paikallispuudutuksen toimenpidettä helpottaakseen kysyä anestesialääkäriä että antaisi vaikka minuutin kahden unen tai relaksaation niin sellaiseen ei jatkossa voisi tämä yksikkö enää saada lupaa eikö ole aika merkillistä että jos on paikallinen yksikkö tai alue mikä voisi voisi suunnitella ja katsoa miten toiminnallisesti potilaiden ja henkilökunnan ja talouden kannalta olisi järkevintä niin nyt tämä hallituksen esitys tuo esimerkiksi tämäntyyppisiin tilanteisiin niin tiukat rajoitteet että edes

ja leikkaussaliolosuhteita pitäisi toimia vain niissä yksiköissä joissa on yhteispäivystys tämä kuulostaa ihan joltakin muulta maalta kuin suomelta ainakaan sellaiselta länsimaiselta demokratialta kuin minä olen oppinut sen tuntemaan ja toivoisin sen jatkossakin

arvoisa puhemies minulla ei ole mitään sitä vastaan että täällä rkpn puolueessa tai kristillisdemokraateissa tai jossakin muussa puolueessa ihmiset puhuvat omalla äidinkielellään kuten ruotsin kielellä kysehän ei ole siitä eikä kyse ole siitä että olisin perustuslakia tässä asiassa muuttamassa esimerkiksi laittamassa ruotsin kieltä vähemmistökielten asemaan se on edelleen perustuslaissa tällä hetkellä enkä ole siihen ajamassa muutosta mutta sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa että meillä pitää opiskella kaksi kieltä pakosti ja tämä aikaisempi keskustelu myös osoitti sen että

osana sitä mekanismia joka tuo maahan rahaa pohjoismaat ovat meille tärkeä vientimarkkina ja nämä ruotsinkieliset alueet tuovat enemmän rahaa kuin muut maamme hyvinvointipalveluitten rahoittamiseksi myös tämä näkökulma on hyvä pitää pitää mielessä minun mielestäni ei ole myöskään oikein esimerkiksi hoitohenkilökuntaa ajatellen että joudut ottamaan juridisesti vastuuta hyvinkin sairaista akuutisti sairaista ruotsinkielisistä saksalaisista kuolevista ihmisistä

edustaja huhtasaaren väitteeseen on se että me tarvitsemme enemmän kielten opetusta emmekä vähemmän jos tilanne olisi se että me todella osaisimme paremmin kieliä niin sitten tämä ei olisikaan niin suuri ongelma kuin se nyt tänään käytännössä on suomelle suomen kokoiselle maalle on erittäin tärkeätä että meillä on monta kansalaista jotka osaavat muitakin kieliä kuin ja mitä enemmän kieliä me osaamme sitä paremmin me tulemme toimeen ulkomailla sitä paremmin meidän vienti vetää ja niin edelleen me tarvitsemme pohjoismaista yhteistyötä tämän maan eduksi on se että luetaan enemmän kieliä kouluissa eikä vähemmän

minusta on mielenkiintoista että eduskunnassa koetaan että on hyvä tavoitella sitä että nuoret oppisivat vähemmän meidän koulussa ja pärjäisivät huonommin minä ainakin haluan puolustaa joka ikistä pientä poikaa ja tyttöä niin että heillä olisi mahdollisimman hyvät mahdollisuudet pärjätä elämässä ja yksi osa siitä on kielten opiskelu tarvitaan kuten sanottu enemmän jolloin pystyisimme ehkä myöskin kommunikoimaan vähän paremmin ja ymmärtämään toisiamme riippumatta siitä onko kysymys terveydenhuollosta vai muusta se tietenkin

puhemies lyhyesti en saanut oikeastaan mihinkään kysymykseen vastauksia mutta ainakin siihen haluaisin vastauksen miksi näitä isoja reformeja ei peilata suhteessa vientiin eikä ylipäätään suhteessa yksityiseen yritystoimintaan yleensä hallituksen esityksissä kuitataan vaikutukset yrityksiin yhdellä lauseella ei merkittäviä vaikutuksia yritystoimintaan miksi yritystoiminta vientiteollisuus ei kiinnosta

arvoisa puhemies nyt en ihan ymmärrä miten se että vaasassa ei ole enää laajan päivystyksen sairaalaa nyt liittyy vientiin suoranaisesti tätä yhteyttä en tässä löydä se mikä mikä on tärkeää minä minä olen olen sitä sitä mieltä kyllä että vienti on erittäin tärkeä asia ja ottaen huomioon esimerkiksi vaasan siellä on hirveän paljon teollisia työpaikkoja verrattuna todella moneen kaupunkiin ja se on totta että teolliset työpaikat aina säteilevät lisää työpaikkoja muualle

vivahteet ovat aika lailla erilaisia joten joten tästä keskustelusta ei mitään muuta hyötyä ole niin ainakin tämä nyt todistaa sen että pakkoruotsi on täysin turhaa nykypäivänä toivottavasti me pääsemme tästä menneestä maailmasta kansainvälisyyteen avaamme sydäntämme vähän euroopalle ja saamme vähän maailmankieliä opiskeltavaksi koska totta kai inhimillisen ajan rahan ja oppimiskyvyn puitteissa emme voi ihan kaikkia kieliä opiskella

huhtasaaren puheenvuoroa totean tässä samalla että olen iloinen että sarkomaa oli huolissaan siitä että helsinkiläiset pääsevät kiireesti hoitoon sellainen tilanne voi vielä tulla eteen tänä iltana jos tämä keskustelu jatkuu näin nimittäin pulssi nousi tosi korkealle kun edustaja huhtasaari nyt totesi sen että hallitus ei oikeasti ymmärrä sitä mikä on se merkitys vaasan seudun kannalta ja viennin näkökulmasta että sinne saadaan laajennettu päivystys ja toimiva sairaala joka kykenee palvelemaan molempia kieliryhmiä yhtä hyvin haluaisin vielä kertoa siitä mikä vaikutus on kielten osaamisella vientiin sanoin sen eilen mutta toistan sen tänä iltana toiseksi suurin maa jonne suomalaisia tuotteita viedään on ruotsi suurin maa on saksa sinne vietiin seitsemän pilkku viiden miljardin edestä vuosi sitten ja ja vastaavasti ruotsiin viiden pilkku kolmen miljardin edestä siis huomattavasti enemmän kuin venäjälle huomattavasti enemmän kuin venäjälle joten kyllä se on tärkeää että me osaamme kieltä ja sanon vielä senkin että kyllä pohjalaiset yrittäjät pärjäävät vientimarkkinoilla juuri sen takia että me osaamme ruotsia me puhumme asiakkaan kielellä ja se joka myy asiakkaan kielellä myy huomattavasti paremmin ja enemmän kuin se joka lähtee ruotsiin myymään englanniksi

arvoisa puhemies koen että jota salissa nyt käydään on on syytä selventää se suhtautumistapa jolla oman eduskuntaryhmäni koen tätä lakia käsitelleen minulle ja koen että voin sanoa tämän myös keskustan eduskuntaryhmän puolesta terveydenhuoltolaki joka nyt on käsittelyssä ei ole keskustelua pakkoruotsista tai suomen oikeudesta olla kaksikielinen maa tai ihmisen oikeudesta omaan äidinkieleensä me kannatamme suomea joka on elävä kaksikielinen maa se ratkaisu jonka tunnistan herkäksi ja kipeäksi näiden puheenvuorojenkin pohjalta joita on kuultu on ratkaisu joka on terveydenhuollon tulevaisuudenkysymys

arvoisa puhemies on surullista kuulla edustaja huhtasaaren puhuvan kielistä ja suomen viennistä kun me tiedämme että pohjoismaat ovat meille tärkeä tärkeä yhteistyöalue ja me tiedämme niin kuin edustaja östman sanoi että ruotsi on meidän toiseksi suurin vientimaamme totta kai edellytykset pärjätä hyvin näillä markkinoilla ovat paljon paljon paremmat jos ymmärtää ja voi myös puhua sitä kieltä mikä niillä markkinoilla vallitsee se on aivan käsittämätöntä että perussuomalaiset eivät voi tätä hyväksyä se on faktaa ei mitään fiktiota tästä on myös selvityksiä aika paljon mutta arvoisa puhemies tämä nyt ei liity tähän lakiesitykseen sen sijaan edustaja saarikko olen teidän kanssanne toista mieltä siitä missä tämä kipukohta on me olemme keskustelleet siitä pitkin päivää meillä on eri näkemykset tässä ja valitettavaa on se että hallitus on valinnut tämän tien eikä sitä parasta tietä että oltaisiin valittu kaksitoista plus yksi malli plus että oltaisiin annettu myös alueille mahdollisuus päättää itse tulevista sairaalapäivystyksistä ja niin edelleen on valitettavaa että luullaan että keskusjohtoinen

arvoisa puhemies kieltämättä pohjalaisena ja huolimatta siitä että olen hallituksen kansanedustaja se että vaasan keskussairaala olisi saanut laajan päivystyksen statuksen lukuisten asiantuntijalausuntojen mukaisesti olisi tuntunut oikeammalta lopputulokselta

joka nyt täällä salissa käydään täytyy muistaa että toki alueellinen elinkeinoelämä ja kielikysymys ovat todellisia asioita kuitenkin hallitus tällä esityksellä ja uudistuksella on vastuussa ja osoittaa halua tehdä uudistusta koko suomeen hallitus on näillä esityksillään vastuussa siitä että kaikkialla suomessa ihmisillä on mahdollisuus saada hoitoa ja päästä hoidon pariin

arvoisa puhemies yhteistyötä tehdään joka päivä joka suuntaan puolen miljoonan ihmisen sydän ja syöpähoidoista ja muusta se on aivan luonnollista en ymmärrä miksi pitää ylhäältäpäin niin tarkasti vanhanaikaisesti kaikkea määritellä ehkä edustaja koski voi tarkemmin avata mitä tarkoitti tällä yhteistyöllä sitä tehdään joka päivä arvoisa

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksastoista asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kaksikymmentäkahdeksan nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa

tosiasiallisia taloudellisia edellytyksiä selvitä tehtävistään hallitus ehdottaa nyt tässä esityksessä kunnan

muutettavaksi siten että kunnan peruspalveluiden valtionosuutta alennettaisiin nolla pilkku kolmekymmentäkahdeksan prosenttiyksikköä tämä tarkoittaa siis vuonna kaksituhattaseitsemäntoista sitä että kuntien peruspalveluiden valtionosuusprosentti olisi tuo

näin ollen valtionosuusprosentissa on myös otettu huomioon sekä edellisten hallitusten että myös pääministeri juha sipilän hallituksen päättämät sopeutustoimet myös vuonna kaksituhattaseitsemäntoista kunnallisveroperusteisiin tehtävät muutokset esitetään huomioitavaksi peruspalveluiden valtionosuudessa nettomääräisesti verotulot vähenevät kolmesataayhdeksänkymmentä miljoonaa euroa mikä kompensoidaan kunnille lisäämällä peruspalvelujen valtionosuutta seitsemänkymmentäyksi pilkku neljäkymmentäviisi euroa asukasta kohden koska kuntakohtaiset kunnallisveromuutokset vaihtelevat muutoksia vaihtelevat muutoksia tasataan kuntien kesken siten että minkään kunnan tulot eivät muutu näin jatketaan aikaisempaa menettelyä euromääräisesti merkittävimmät peruspalvelujen valtionosuuteen vuonna kaksituhattaseitsemäntoista vaikuttavat muutokset ovat veromenetysten kompensaatio kolmesataayhdeksänkymmentä miljoonaa kilpailukykysopimukseen liittyvä valtionosuusleikkaus miinusta kolmesataaviisikymmentäkuusi miljoonaa ja suorat valtionosuusleikkaukset miinusta satakaksikymmentäviisi miljoonaa euromääräisesti merkittävä vaikutus on myös kuntien perustoimeentulotuen maksuosuuden maksuosuuden huomioon ottamisella joka toteutetaan valtionosuutta vähentämällä miinusta kolmesataakolmekymmentäyksi miljoonaa euroa kun tämän tuen maksatus siirtyy kunnilta kelaan ensi vuoden alussa lisäksi siirron johdosta valionosuutta leikataan kolmellakymmenelläyhdellä miljoonalla eurolla kuntien hallintomenojen säästöarvioon perustuen ja näin ollen vuonna kaksituhattaseitsemäntoista kunnan peruspalveluiden valtionosuus alenee neljälläsadallaneljälläkymmenellä miljoonalla eurolla vaikka osa muutoksista on kustannusneutraaleja kuntatalouden kannalta kiristää valtionosuuden

suora leikkaus yhdessä kilpailukykysopimuksen nettovaikutusten kanssa joka oli se miinus yhdeksänkymmentä miljoonaa euroa kuntataloutta ensi vuonna ja tähän vuoden kaksituhattaseitsemäntoista talousarvioesitykseen sisältyy useita muutoksia joiden kustannusvaikutuksista ei ole riittävää tietoa valmistelun keskeneräisyydestä johtuen monen säästön kustannusvaikutukset leikataan valtionosuuksista ennakkoon jo heti jo heti ensimmäisenä voimaantulovuonna ja kyseisten toimenpiteiden säästövaikutuksen toteutuminen kunnille on osin epävarmaa ja osin jopa epätodennäköistä tämä lisää kuntien painetta henkilöstösäästöihin ja veronkorotuksiin kilpailukykysopimus on yksi valtionosuuksiin vaikuttavista kokonaisuuksista jonka säästövaikutukset leikataan kunnilta etupainotteisesti ja säästöjä vahvasti yläkanttiin arvioiden kilpailukykysopimus vaikuttaa kuntatalouteen monella tavalla osa niistä on kuntataloutta heikentäviä ja osa vahvistavia silti toimien yhteisvaikutus näyttää olevan selkeästi miinuksella kuntien kannalta onkin erityisen tärkeää että vaikutuksia tarkastellaan kokonaisuutena ja yhtälö käännetään tasapainoon samalla merkittävätkin erot kuntien välillä tulee huomioida erilaisten säästöjen löytäminen kansalaisten perusoikeudet turvaavalla tavalla on erittäin haasteellista erityisesti sosiaali ja terveydenhuollon kohdalla ja näitähän säästöjä täällä tänäkin syksynä ollaan moneen kertaan käsitelty oikeastaan pitkälti edellä luetelluin perustein tässä yhteydessä omana vastalauseenamme johon myös vasemmistoliitto ja vihreät valiokunnassa yhtyivät esitämme että valtionosuusleikkaukset liittyen kilpailukykysopimukseen tämä yhdeksänkymmentä miljoonaa euroa varhaiskasvatukseen kahdeksantoista pilkku kuusi miljoonaa euroa indeksisäästöihin seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa ja vanhuspalvelulakiin kolmetoista pilkku kaksi miljoonaa euroa sekä satayhdeksänkymmentä miljoonaa yksityiskohtaiset perusteet

kun tulin kunnallispolitiikkaan mukaan yhdeksänkymmentä luvulla niin silloin valtionosuusprosentti oli tuo edustaja räsäsen mainitsema viisikymmentäkahdeksan prosenttia tänä vuonna kun olen oman kaupunkini valtuuston puheenjohtaja valtionosuusprosentti on enää hieman yli kaksikymmentäviisi prosenttia vuoden kaksituhattaseitsemäntoista kunnan peruspalveluiden valtionosuus alenee äsken kuullut neljäsataaneljäkymmentä miljoonaa euroa vaikka osa näistä muutoksista onkin kustannusneutraaleja on näiden leikkausten vaikutus joka tapauksessa kuntatalouteen kielteinen itse haluan kritisoida vielä erikseen tätä talousarvioesitykseen liittyvää kustannusvaikutusten arviointia joka keskeneräisyydessään on on huolestuttava näiden säästöjen kustannusvaikutuksista ei ole tosiasiallista tietoa ja ainoastaan kaiken epävarmuuden keskellä on varmaa se että tämä lisää kuntien painetta henkilöstösäästöihin ja veronkorotuksiin näin ollen kannatan edustaja joona räsäsen tekemiä vastalauseen mukaisia

arvoisa herra puhemies edellisessä kohdassa käsittelimme perusoikeuksia ja niistä on kyse tämänkin esityksen kohdalla kansalaisten yhdenvertaisten perusoikeuksien toteutumisen kannalta on ongelmallista se että valtio vetäytyy osin peruspalvelujen rahoituksesta ja rahoitusperiaatteen toteutumisesta jolloin kaikilla kunnilla ei ole tosiasiallisia taloudellisia edellytyksiä selvitä tehtävissään tämänkin esityksen osalta voidaan todeta että että paine henkilöstösäästöihin ja veronkorotuksiin kunnissa tulee lisääntymään kun otamme vielä huomioon sen että väestö ikääntyy ja ja samalla myös korkealla tasolla oleva työttömyys lisää kuntien menopaineita huomattavasti lähivuosina niin tässä suhteessa näen ongelmia tämän esityksen kohdalla